puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies esittelen eduskunnan käsiteltäväksi vuoden kahdeksantoista ensimmäisen lisätalousarvion me pääsemme käsittelemään tätä lisätalousarviota vahvoissa talouden näkymissä tälle vuodelle ennustetaan valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kahden pilkku kuuden prosentin talouskasvua ja ensi vuonnakin kasvu jatkuu yli kahden prosentin tasolla tämä on tietysti erinomainen lähtökohta yhä vahvemmaksi tulee näkemys siitä että kyseessä ei ole ollut suhdannepiikki vaan jo pysyvämpää vahvemman kasvun aikaa täytyy toivoa että maailmalla mahdolliset riskitekijät eivät realisoidu esimerkiksi kauppasodan tai geopoliittisten konfliktien kautta jotka voisivat tuoda tähän vahvaan näkymään näkymään säröjä tällä hetkellä maailmanta louteen ennustetaan jopa kolme pilkku viisi viiva neljän prosenttiyksikön kasvua ja euroalueellekin edelleen noin parin prosenttiyksikön kasvua ja koska suomi on vientivetoinen maa ja koska
euroalueelle ja eurooppaan suuntautuu noin puolet meidän ulkomaankaupastamme ja viennistämme on selvää kuinka on suomalaiselle hyvinvoinnille lisätalousarvion tuloarvion kasvu näkyy erityisesti arvonlisäveron ja autoveron tuoton nousussa verotulojen arviota nostetaan yhteensä sataseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa ja päästöoikeuden hinta arvion nousu kasvattaa päästökauppatuloja noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa tässä lisätalousarviossa toteutetaan järjestely jossa finnvera konserni maksaa ennenaikaisesti takaisin valtiolta saamansa saamansa jälleenrahoitusluotot vuoden kahdeksantoista budjettitasapaino paranee siten noin yksi pilkku neljä miljardia euroa tämä siis johtuu ennenaikaisesta finnveran luoton maksusta takaisin valtiolle tämä jatkovuosina heikentää taas vastaavasti budjettitasapainoa kolmellasadalla miljoonalla eurolla todeta tässä että samaan aikaan valtiokonttorin kanssa valmistellaan suomen siirtymistä valtionlainoituksissa niin sanottuun kahdensuuntaiseen vakuusmenettelyyn joka on tämän päivän tapa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla mikä alkuun maksaa jopa noin tuon saman yksi pilkku kolme miljardia joka nyt maksettiin ennenaikaisesti mutta pitkällä aikavälillä se se laskee meidän lainanhoitokuluja kun siirrymme nykyaikaiseen vakuusjärjestelyyn näissä valtion lainanhauissa eli suhteessa tämä nyt valtion velkaantumista vähentävä yksi pilkku neljä miljardia tulee kompensoitumaan sitten tämän järjestelyn myötä kun se aikanaan lisätalousarviossa esitetään määrärahojen lisäystä kolmesataakahdeksankymmentäyksi miljoonaa euroa ja tulojen lisäystä siis yksi pilkku seitsemän miljardia esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta sen yksi pilkku kolme miljardia ja sinänsä se on tietenkin hyvä uutinen me hallituksessa lähdimme liikkeelle siitä että suomi velkaantui noin seitsemän miljardin tai kuuden miljardin tasoa ja tämän vuoden talousarviohan on rakennettu nyt kolmen miljardin velkaantumiselle ja toivon että kun aikanaan tilinpäätöstä tältä vuodelta tehdään niin tämä vahva talouskasvu jossa edelleen elämme tulee painamaan sen velkaantumisen tosiasiallisesti johonkin muuhun kuin tähän ja tämä on tärkeää huomata mutta samaan aikaan huomautan siitä että edelleenkin kun me olemme kovimman talouskasvun huipulla tai jo ehkä sen kovin kärki on sivuutettu me velkaannumme näin paljon siksi ei edelleenkään ole sitä kuuluisaa jakovaraa ja totean senkin että tämän lisätalousarvion rahalisäykset on tehty sen lisätalousarvioihin budjetoidun ja suunnitellun määrärahan puitteissa joka on tehty jo kolme vuotta sitten smolnassa hallituksen talouspoliittisen ohjelman perustaksi niin sanottua jakamatonta

on ollut meidän työskentelymme keskeinen tavoite muutoinkin eli työllisyyden vahvistaminen hallituksen toimet lähtevät siitä että työ ja työn tekeminen asetetaan etusijalle vain korkea seitsemänkymmenenviiden prosentin pohjoismainen taso työllisyysasteessa takaa meidän kestävän hyvinvointimme erityisesti me tarvitsemme

luvulla kun meidän ikääntymisestä johtuvat muun muassa hoivan ja palveluiden kulut ja niiden kysyntä tulevat runsaasti kasvamaan me olemme näillä näkymin pääsemässä hallituksen itselleen asettamaan kovaankin työllisyystavoitteeseen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin tällä hallituskaudella nyt me olemme kivunneet seitsemäänkymmeneenyhteen prosenttiin työttömyysasteen trendi laski kahdeksaan prosenttiin huhtikuussa ja tästä me kaikki tietenkin ja olen siitä ihan varma olemme tässä salissa iloisia hallituskauden alkuun verrattuna työllisiä on nyt enemmän kuin silloin kun aloitettiin mutta hyvistä uutisista huolimatta olemme kuulleet huolestuttavia viestejä yrittäjiltä ja muiltakin työnantajilta avoinna oleviin työpaikkoihin joita on kymmeniätuhansia on vaikea löytää tekijöitä vaikka suomalaisten yritysten työllisyysodotukset olivat tammikuussa korkeimmillaan sitten vuoden kaksituhattayksitoista valtakunnallisesti työpaikkojen täyttämiseen liittyviä ongelmia oli kokenut peräti kolmekymmentäseitsemän prosenttia työntekijöitä hakeneista yrityksistä eli siis lähes neljäkymmentä prosenttia siksi tämä on hallituksen erityisen huomion kohteena hallitus kohdentaa tässä lisätalousarviossa kuusikymmentä miljoonaa euroa siis kuusikymmentä miljoonaa euroa koulutus ja työllisyystoimiin jotta avoimet työpaikat ja työnhakijat kohtaisivat paremmin ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan kuusitoista miljoonaa euroa pilottiin jossa luodaan malli täsmäkoulutuksiin alanvaihdon helpottamiseksi koulutusta kohdennetaan myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen vahvistamiseen ict alan ja muiden työvoimapulaa kokevien alojen muuntokoulutuksiin ohjataan korkeakouluille kymmenen miljoonaa euroa työvoimakoulutuksen lisäämiseen ohjataan kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa ja viisi miljoonaa euroa vaikeassa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen tukemiseen pidän tärkeänä että jokaisella on mahdollisuus päästä takaisin työelämään joka ainut työtön jonka voimme auttaa työttömyydestä työelämään se antaa mahdollisuuden huolehtia itsestään ja läheisistään tämä on erittäin tärkeä tavoite mainitsen vielä sen että

kaksi miljoonaa euroa laitetaan pilotteihin joiden tavoitteena on madaltaa oppimateriaalikustannuksia toisen asteen koulutuksessa täsmätoimi osuu juuri siihen kohtaan mistä salissa on paljon puhuttu eli siihen että kenenkään opinnot eivät saa siitä että ei olisi varaa oppimateriaaliin arvoisa arvoisa puhemies meillä on hyvä tilaisuus keskustella lisätalousarviosta kuten totesin alussa myönteisen talouskehityksen valossa tahdon kiinnittää erityisen huomion vielä kerran siihen hallituksen politiikan keskeinen

korkeammaksi ja vahvemmaksi me saamme työllisyyden suomessa sen vahvempi on suomalainen hyvinvointi ja jos me olemme tilanteessa jossa suomalaiset yritykset haluaisivat palkata työntekijöitä niin meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta he tätä työvoimaa saavat meidän täytyy tukea ihmisiä kouluttautumaan uusiin avoimina oleviin tehtäviin kouluttautumaan työttömästä työntekijäksi vaihtamaan alaa etenemään urallaan auttamaan nuoria jotka ovat syrjäytyneet kiinni työelämään ja sitä kautta kiinni omaan elämään arvoisa puhemies mielestäni olemme kuitenkin kohtuullisen niukassa raamissa pystyneet tekemään hyviä työllisyyttä tukevia toimia

tämä valtiovarainministerin puheenvuoro saattaa antaa aiheen pieneen debattiin käymme sen näin menettelemme ensimmäinen puheenvuoro edustaja viitanen teille

arvoisa puhemies kasvuluvut tosiaan näyttävät aiempaa myönteisemmiltä tämä on hyvä asia joka tukee edelleen kuluttajien luottamusta joka sitä kautta tuottaa verotuloja arvonlisäveroina erityisesti jos haluaa tulevaisuudesta hakea joitain heikkoja kohtia talouskasvun työllisyyden ja nimenomaan luottamuksen lisäämiseksi me tulevaisuudessa enemmän merkkejä ja tekoja tuottavuuden parantamiseen tulevalla vaalikaudella tuottavuus on se joka takaa sitten jatkossakin talouskasvua näitten kaikkien positiivisten asioiden osalta jotka täällä lisäta lousarviossa todetaan hallituksen on syytä kiinnittää seuraavan vuoden budjetin ja tulevaisuuden kannalta huomiota nimenomaan niihin tekijöihin joilla tätä tuottavuutta voidaan parantaa mikä mahdollistaa talouskasvun ja korkean työllisyyden kysynkin valtiovarainministeriltä onko tämä otettu

arvoisa puhemies tässä hallituksen lisätalousarvioesityksessä arvioidaan että päästökauppatuloja kertyy yhdeksänkymmentä miljoonaa budjetoitua enemmän jätin itse lisätalousarvioaloitteen jossa ehdotan kasvavien päästökauppatulojen kohdentamista kehitysyhteistyöhön syynä on on ilman muuta se että suomen kansainväliseen profiiliin on jo pitkän aikaa kuulunut globaalin vastuun kantaminen tämän hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen ovat vastoin kansainvälisiä tavoitteitamme ja niitä tavoitteita joihin suomi on sitoutunut kuten pariisin ilmastosopimukseen kuten agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteisiin nyt täytyy varmistaa ettei suomi luisu enää yhtään kauemmas hallitusohjelmaan kirjatusta nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteesta arvoisa valtiovarainministeri otatteko ehdotuksesta kopin
puhemies

lähtötilanne huomioon ottaen hallituksen työllisyyspolitiikka on ollut menestystarina se on ollut sitä myös kansainvälisessä vertailussa tässä lisäbudjetissa on täsmätoimenpiteitä pilotteja nimenomaan vaikeimmassa asemassa olevien olevien työllistämiseksi pitkään työmarkkinoilta poissa olleitten alanvaihtajien ja niin edelleen sitten on digiaikakauden taitojen ohjelma jossa hyödynnetään vapaata sivistystyötä sivistystyötä ynnä kolmatta sektoria kysynkin olisiko mahdollista tulevaisuudessa nimenomaan kolmatta sektoria ja vapaata sivistystyötä käyttää entistä enemmän vaikeassa työllisyystilanteessa olevien pitkäaikaisnuorisotyöttömien tilanteen auttamiseksi

herra puhemies edustaja yanar otti kehitysyhteistyörahat esille ja aihe onkin tärkeä tosin tässä lisätalousarviossa on varattu kahdeksan pilkku seitsemän miljoonaa euroa kehitysyhteistyörahojen lisäämiseen eli tämä tieto kannattaa sieltä kyllä katsoa itse asiassa kehitysyhteistyörahoista semmoinen kysymys hallitukselle että onko tästä rahasta tarkoitus käyttää rahaa esimerkiksi irakin jälleenrakentamiseen humanitaariseen apuun ja jos on niin onko siihen auttamiseen kytketty millään tavalla palautusten kehittyminen suomella ei ole kahdenvälistä palautussopimusta irakin kanssa ja ja nämä palautukset ovat sen takia sitten hieman viivästyneet eli missä tilanteessa tässä suhteessa mennään

arvoisa herra puhemies euroopan keskuspankki on massiivisella roskalainojen osto ohjelmalla pitänyt korkoja euroalueella hyvin matalalla jo kuutisen vuotta se on toki merkinnyt ainakin viime aikoina talouskasvua mutta samalla se on tuonut keskuspankille lähes kahdentuhannenviidensadan miljardin euron taakan ja nyt on edessä se tilanne että lähiaikoina ekpn on luovuttava tästä osto ohjelmasta miten arvioitte ministeri orpo sitä ovatko silloin korot myös suomessa nousemassa niin kuin asiantuntijat varoittavat ja jos korot nousevat pari kolme prosenttiyksikköä esimerkiksi niin mitkä vaikutukset sillä sillä kotitalouksille valtiolle yrityksille kunnille suomessa ja työllisyydelle ja yleensä meidän tulevaisuudennäkymille

puhemies ministeri orpo on aivan oikeassa että talous on saatu kasvamaan suurin piirtein sitä vauhtia kuin se globaalilla tasolla euroalueella kasvaa mitään ekstra hyvää tässä ei ole suomen toimesta syntynyt mutta hyvä että ollaan päästy kansainvälisen kasvun imuun mukaan nämä veroarviot jotka ovat kasvaneet autoveron ja alvin osalta ovat tietysti positiivisia ne kertovat jotakin kulutuskysynnästä mutta ihmetellä täytyy että tuloveroarviota ei ole pystytty korjaamaan ja tämän taustalla voi olla esimerkiksi se mitä on tapahtunut kiky sopimuksessa kun esimerkiksi julkisen puolen palkansaajilta leikataan lomarahoja ja sitä kautta ostovoimaa mitkä seuraukset ovat olleet sitten näillä veronkevennyksillä tähän tuloveroarvion heikkoon kehitykseen mutta haluan myöskin ottaa kantaa siihen erittäin kyseenalaiseen satsaukseen joka koskee näitä valinnanvapauspilotteja vaikka ne ovatkin ehdollisia on hyvin kyseenalaista että sata miljoonaa lisää todennäköisesti kaatuvan hankkeen pilotteihin

arvoisa puhemies tietysti joka ikinen sentti mikä laitetaan koulutukseen on todella hyvä teko mutta olisimme kyllä ehkä odottaneet että hallitus olisi laittanut jotain varhaiskasvatukseen ja ja ehkä peruuttanut näitä heikennyksiä laatuun mitä hallitus on tehnyt aikaisemmin sallimalla isompia ryhmiä lapsille jotka ovat täyttäneet kolme vuotta ja sitten rajaamalla tätä subjektiivista päivähoito siihen olisi ollut nyt oiva tilaisuus puuttua arvoisa puhemies suurempi kysymys liittyy kyllä tähän maakunta ja sote uudistuksen rahoitukseen ja ja haluan edelleen taas kerran tuoda esiin uudenmaan huolen tästä sinä päivänä kun maakunta aloittaa meidän rahoitusvaje on näillä näkymin viiva neljäsataa miljoonaa euroa ei ole verotusoikeutta ei oikeutta ottaa lainaa joten kyllä tämä on todella todella suuri huoli ja toivon että jotenkin hallitus pystyisi vastaamaan tähän hätähuutoon lappi on toinen maakunta joka kärsii

puhemies valtiontalouden kokonaiskuva on varmasti hyvä pitää mielessä ja siinä mielessä noususuhdanteessa tehdyt velan lyhentämiseen lyhentämiseen tarkoitetut rahat ovat varmasti ihan ihan oikein suunnattuja täällä moni on on nostanut esille työvoimatilanteen muun muassa omalla kotiseudullani ylä savossa työvoimapula on tällä hetkellä karu tosiasia siinä mielessä täytyy vain toivoa että nämä erilaiset täsmätoimenpiteet nyt tosiaan tehoaisivat eikä tätä suhdannetilannetta päästettäisi lipumaan käsistä mutta haluaisin lopuksi kuitenkin kiinnittää huomiota myös näitten valinnanvapauspilottien tilanteeseen kun meillä lait ja tämä koko sote maku uudistus ovat tällä hetkellä aivan kesken käsittelyn emme tiedä mitä siitä loppujen lopuksi on tulossa onko nyt järkevää pistää kymmeniä miljoonia tässä tilanteessa näihin yli satoja miljoonia nämä pilotit antavat vielä pahimmillaan väärän kuvan koska ne ovat ekstrarahaa ne eivät ole sitä mitä tulevaisuudessa tämän mallin mukaan edes tultaisiin tekemään joten

puhemies tässä on näistä sote puolen piloteista puhuttu ja siitä miten ne suhtautuvat meidän perustuslakiin mutta itse asiassa niin iloinen kuin olenkin siitä että työvoimapuolella tulee lisäpanostuksia olemme vähän samanlaisessa tilanteessa kasvupalvelupilottien suhteen niissä ollaan arvioitu että palvelutarvearviointi voitaisiin siirtää yksityisen palvelutuottajan tehtäväksi kuitenkin esimerkiksi tässä talossa olevassa kasvupalvelulaissa sanotaan että

onko tällaisia siirtoja mahdollista tehdä ja oltaisiin valmiimpia tuon lainsäädännön suhteen ja perustuslain kannanottojen suhteen toinen asia liittyy siihen että tässä pilotissa aiotaan käyttää hyvin paljon rahaa parin vuoden tietojärjestelmiin itse asiassa miljoonatolkulla jos suhteutamme tuon rahan joka käytetään yksin urajärjestelmän avaamiseen yksityisille puolille se maksaa kolme miljoonaa euroa ja samaan aikaan kaikkein vaikeimmin työllistyville ikään kuin niihin palveluihin suunnataan viisi miljoonaa minusta tämä ei ole kovin suhteellista vaikka sinänsä onkin kyse suhteellisen pienistä rahoista

on todella tapahtunut mahtava käänne talous kulkee niin kuin pendolino elikkä niin kuin tuleva tunnin juna turusta helsinkiin hyvin vahvasti lisätalousarviossa on hyviä yksittäisiä lisäyksiä työllisyyden suhteen kiinnitän myöskin huomiota että siinä on tämä viime vuoden satovahinkojen kaksikymmentäviisi miljoonaa energiaveron palautusta valitettavasti näyttää että kuivuus on tuomassa uuden tilanteen meidän eteemme pitää reagoida edustaja kalli hyvin hyvin tuossa evästi että tuottavuus on hyvin tärkeä asia nyt jatkossa ehkä sanoisin myöskin ministerille vielä tästä osallistavasta talouskasvusta keskustalaisten näkökulmasta siitä että me annamme ihmisille mahdollisuuden saada töitä että samalla otamme ihmisiä mukaan ja huolehdimme kaikista heikoimmista tässä yhteydessä tämmöinen inc usive growth on se se sana minkä eteen nyt tässä loppuvaalikaudella pitää ponnistella

enkä puhunut kojamosta

arvoisa puhemies kyllähän tällä hallituksella on ollut jakovaraa tällä vaalikaudella mutta sitä on käytetty lähinnä hyvätuloisia suosiviin veronkevennyksiin tässäkin lisätalousarvioon jakovaraa on löytynyt näihin mainittuihin sote pilotointeihin joihin nyt osoitetaan vielä sadan miljoonan euron edestä lisää rahoitusta joka kyllä enteilee myöskin tulevaa mitä tulee tämän sote mallin toimivuuteen ja hintaan oikeastaan tässä vaiheessa olisi mielenkiintoista kuulla valtiovarainministerin kommentteja liittyen niihin arvioihin mitä nyt on annettu sote järjestelmästä nimenomaan julkistalouden näkökulmasta niin perustuslakivaliokunta kuin valtiovarainvaliokunta on arvioinut että maakunnille osoitettu rahoitus on liian alhaisella tasolla eli tämä menorajoite on liian tiukka sen lisäksi erityisesti valtiovarainvaliokunta omassa lausunnossaan suhtautuu hyvin kriittisesti mahdollisuuksiin saada säästöjä tällä valinnanvapausjärjestelmällä eli päinvastoin varoitetaan siitä että se saattaa jopa nostaa kustannuksia useiden miljardien edestä tulevaisuudessa

puhemies kyllähän tulevaisuus on meidän omissa käsissämme jos me teemme vain oikeita päätöksiä kyllä tämä kansantalouden kasvu tulee jatkumaan ja työllisyysaste kasvamaan jos me katsomme näitä kansantalouden tukijalkoja niin valtiontalous on hyvässä kunnossa tällä hetkellä velkasuhde jossain kohtaa taittuu kuntien talous on kohentunut osakeyhtiöissä

mutta mikä on sen saanut aikaan se on kuluttajien velkaantuminen kotitalouksien velkaantuminen se on huolestuttavalla tasolla ja se tulee sieltä taloyhtiölainojen puolelta sitten mitä tässä lisäbudjetissa tehdään osaavan työvoiman saamiseksi niin kyllä minä sanoisin että se kuudenkymmenen miljoonan paketti okmn temin ja stmn osalta on liian pieni vielä meillä on valtava haaste edessä kouluttaa miljoona suomalaista toimijat täytyy saada puhaltamaan yhteen hiileen ja lisää aikuiskoulutusta ja uudelleenkoulutusta vielä ihan lopuksi sanon tästä suomen malmijalostuksesta sen pääomitus on hyvä ja ouluun täytyisi saada akkuosaamisen keskipiste
myönnän vielä tässä debattivaiheessa vastauspuheenvuoron edustaja aallolle ja sen jälkeen ministereistä ministeri vehviläiselle ensiksi ja sitten jatketaan vähän aikaa debattia ja sitten tulevat grahn laasonen ja ja kenties joku muukin ministeri näillä mennään

arvoisa puhemies hallituksen talouspolitiikka on ollut ja on yhä tänä päivänä hyvin valikoivaa se on se on nähty tässä yhteydessä mutta kysyn tästä etunenässä menevästä lainsäädännöstä

jos tehdään vaikka valinnanvapauskokeiluita puhumattakaan siitä että lisätalousarviossa pohditaan näitten pilottien rahoitusta eikö hyvään lainsäädäntöön kuulu se että lainsäädännön pitäisi olla ensin valmiina toinen kysymys oletteko sitoutuneet ykn kestävän kehityksen tavoitteisiin pariisin ilmastosopimukseen ja pakolaisuuden juurisyiden ratkaisemiseen niitä ihmisiä pois kodeistaan ja kotimaistaan työntävien syiden vähentämiseen jos olette niin toivon että päästökauppatuloja ohjataan kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen koska viime vaalikaudella tämä päästökauppakompensaatio tuli siitä että kun budjettirahoitusta vähennetään niin hoidetaan tämä ilmastorahoitus

kaksi minuuttia riittäisi
arvoisa puhemies ensinnäkin tästä sote ja maakuntauudistuksen valmistelusta ja siitä miten on tehty toimeenpanoon liittyviä toimia tässä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta lähtien se liittyy tietysti siihen että perustuslaki tarjoaa valtioneuvostolle mahdollisuuden kehittää ja viedä asioita eteenpäin ja tätä tukee myös valtioneuvoston ohjesääntö että siellä aika tarkasti sanotaan mitä rahoitukseen tulee niin jokainen euro mitä on käytetty kaksituhattaseitsemäntoista budjetteihin joko kehysvarauksina tai sitten budjettiesityksinä tai tässä lisätalousarviomenettelyssä on tämän talon hyväksymä eli täältä talostahan ne kaikki kulkevat läpi sitten totean näistä piloteista vielä sen että en pidä ollenkaan hyvänä että niitä pilotteja kyseenalaistetaan vuosi sitten valinnanvapauslausunnon yhteydessä totesi että ne pitää kirjoittaa myös lakiin ja vasta sen jälkeen voidaan niitä rahoja käyttää meillä on ollut haku alkuvuodesta näihin pilotteihin ja kaikki maakunnat hakivat pilotteja ja on ehdollisesti tehty päätös kymmenen osalta jotta voitaisiin myöntää yhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa niihin tietenkään ne eivät voi lähteä liikkeelle ennen kuin tässä talossa on valinnanvapauslaki käsitelty

niin tunnettua on että viime perjantain jälkeen olemme hallituksessa virkamiestemme kanssa käyneet sitä todella tarkasti läpi ja niitä muutosesityksiä pevin lausunnon pohjalta tässä koko ajan valmistellaan edelleenkin totean vielä tähän edustaja nylanderin kysymykseen uudenmaan osalta hän tosin lähti täältä pois että tänään on ollut iso tilaisuus uudenmaan maakunnan ja kahdeksan ministeriön välillä ja meillä on hyvin tiedossa minkälaisia näkemyksiä täällä on rahoituksen riittävyydestä niihin otimme kantaa muun muassa hallituksen kehysriihessä ja niihin tullaan reagoimaan myöhemmin

aikaisemmin sovitusta poiketen myönnän nyt puheenvuoron vielä ministeri orpolle kaksi minuuttia paikan päältä
arvoisa puhemies tässä nousi taas kiky sopimus esille toivottavasti mahdollisimman monella on mahdollisuus lukea tämän päivän taloussanomia jos muistan oikein lehden siinä oli viidenkymmenen ekonomistin arvio siitä että kikyn vaikutus suomen työllisyyteen ja kasvuun on ollut tai erittäin merkittävä ei minulla siitä sitten muuta eli kyllä sille että meidän vienti vienti on lähtenyt vetämään ja se on ollut meidän kasvun oleellinen moottori tällä kiky sopimuksella oli iso merkitys sillä on ollut erittäin iso merkitys ja sitä ei käy kiistäminen minusta ministeri vehviläinen vastasi tähän pilottikysymykseen erittäin hyvin mutta oleellista on se että yhtään euroa ei lähde ennen kuin lait on hyväksytty ei ole lähtenyt eikä lähde ennen kuin lait on hyväksytty mutta koska koska hankkeiden halutaan lähtevän liikkeelle kun lait on hyväksytty ja ja pilotit ovat oleellinen osa niin siksi näitä ennakoivia päätöksiä jo tehdään sittenhän jos päädytään johonkin muuhun ne rahat eivät kulu kehitysyhteistyö ja päästökauppatulot mielestäni pitäisi olla pidemmän aikavälin tavoite mutta me noudatamme nyt hallitusohjelmaa me olemme tehneet sen liikkumavaran puitteissa panostuksia kuten esimerkiksi tässäkin lisätalousarviossa kehitysyhteistyön puolella muun muassa seitsemän pilkku viisi miljoonaa irakin irakin tilanteen parantamiseen sillä voisi olla kannustavaa vaikutusta myöskin yhteistyön lisäämiseen muun muassa muun muassa turvapaikanhakijoiden palautusten osalta tässä oli paljon kysymyksiä mutta toivottavasti saan mahdollisuuden vastata myöhemmin debatin aikana niihin

puhemies ministeri vehviläinen sanoi ettei hän oikein tykännyt perustuslakivaliokunnan lausunnosta liittyen pilotteihin olennaista nyt ei ole se milloin ne rahat liikahtavat vaan se että olette tehneet päätöksen ilman että on lakia johon se nojaa tähän perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota viime viikon lausunnossaan ja yhtä lailla tämä ei ollut edes ensimmäinen kerta vaan jo viime vuonna viime kesänä perustuslakivaliokunta kielsi teitä käynnistämästä näitä pilotteja mutta mitä te teitte jaoitte ensin sata miljoonaa toukokuun ja nyt on uudesta sadasta miljoonasta kysymys perustuslakivaliokunta saa tukea myös tampereen yliopiston professorilta pauli rautiaiselta joka nostaa esiin jopa mahdollisuuden että toukokuun jako tutkittaisiin ministerivastuuasiana perustuslain sadannenviidennentoista pykälän mukaan no tämä tästä sote sopasta enää puuttuisi ministerin toimien lainmukaisuuden tutkinta kysymys teille ministeri orpo aiotteko kunnioittaa perustuslakivaliokunnan jo kahteen kertaan ilmaisemaa kantaa että pilotit pysäytetään ja nämä rahat poistetaan lisätalousarviosta

puhemies taloudessa on tapahtunut hyvä käänne talous kasvaa työllisyys paranee ja työttömyys helpottaa mutta samaan aikaan yritykset ympäri suomen kertovat kainuusta satakunnasta lapista että työvoiman saatavuudessa on ongelmia ja samaan aikaan

aikuisten pisa tutkimustiedot kertovat myös että suomalaisilla on puutteita monissa perustaidoissa tässä lisätalousarviossa on merkittävästi ja vahvoja panostuksia koulutukseen ja osaamiseen ja ymmärrän että edustaja niinistö ei ole paikalla kuuntelemassa tätä

ymmärrän että oppositiolla on halua vain hämmentää sote soppaa mutta hallituksen tavoitteena on saada se valmiiksi ja siihen tarvitaan myös näitä pilotteja mitä tulee sitten niin kyllä pidän toisin kuin edustaja vähämäki hyvinkin merkittävinä osaavan työvoiman saatavuuden parantamisen toimenpiteitä kuusikymmentä miljoonaa euroa merkittävä summa ja julkisen työvoiman ja yrityspalveluiden kahtakymmentäyhdeksää miljoonaa viisi miljoonaa euroa vaikeasti työllistyvien tukemiseen siitä kysyisin arvoisalta työministeriltä mitä tällä viidellä miljoonalla käytännössä saadaan jos voitte siihen vastata tarkemmin edustaja viitanen nosti täällä esiin että kasvu ei kuulu kaikille en tiedä miten sosiaalidemokraatit sen kaikille käsittävät mutta jos työttömien määrä on viimeisimmän tiedon mukaan vähentynyt kahdeksallakymmenelläneljällätuhannella niin kyllä siinä on aika iso kaikille joukko jota se ainakin varmasti koskee ja kun maailmantaloudesta on sanottu että se on meitä auttanut niin finanssikriisistä lähtien vuodesta kaksituhattakymmenen maailmantalous on kirinyt ja euroaluekin useamman vuoden mutta vasta nyt suomen talous eli kyllä me olemme saaneet apua mutta se ei ole ollut riittävää vaan hallituksen toimenpiteet ovat olleet se viimeinen silaus

puhemies pidän erinomaisina näitä lisäyksiä erilaisiin koulutuksiin joita tässä lisätalousarviossa on osoitettu ja pidän tietysti erinomaisena sitä että hallitus huomaa tämän ongelman joka meillä on että noin

on heikot digitaidot tai joillakuilla lähes olemattomat ja samalla myös perustaitojen perusosaamisen tasoa on nostettava todella isolla joukolla suomalaisia siihen nyt puututaan ja toki tietysti voidaan sanoa että aina rahaa pitäisi olla enemmän mutta nämä ovat ihan peruskysymyksiä jos halutaan pitää kaikki mukana tässä yhteiskunnassa ja torjua eriarvoisuutta hyvä homma on tietenkin myös se että kotimaisen ruuantuotannon toimintaedellytyksiä turvataan ja siihen lisätään rahaa ja väyliä laitetaan kuntoon eri puolilla suomea ja mahdollistetaan uusia investointeja

ärade talman ministeri orpo nosti esille kiky kiky sopimuksen arvioidun vaikutuksen samassa tutkimuksessa kysyttiin myöskin onko kiky kiky sopimus vaikeuttanut tarpeellisten työvoimareformien tekemistä ja kaksi kertaa niin monta ekonomistia oli samaa mieltä tämän väitteen kanssa kuin oli eri mieltä eli he olivat pääsääntöisesti sitä mieltä että se on vaikeuttanut tarpeellisten reformien ja se on tietenkin huolestuttavaa tilanteessa jossa suomen työllisyyskehitys kuitenkin vielä laahaa perässä meidän verrokkimaiden kehitystä ottaen huomioon että tämä noususuhdanne noususuhdanne ei jatku loputtomasti tähän asiaan pitäisi tarttua pitäisi mahdollistaa paikalliset sopimiset sopimiset pitäisi uudistaa perhevapaat pitäisi poistaa työvoiman saatavuusharkinta onko tällaisia uudistuksia kenties tulossa tämän hallituksen aikana vai pitääkö odottaa seuraavaan hallituskauteen

ja

tässä kohdassa täytyy varmasti kyllä ihan onnitella hallitusta jos nyt näin on että kiky sopimus on saanut meidän taloutemme kasvamaan että kiky sopimus on aiheuttanut sen että maailmantalous on elpynyt ehkä se on kuitenkin hieman aiheuttanut tätä meidänkin elpymistämme mutta kovin on arvokas sitten ollut ja jos näin kerta on arvoisa ministeri eikö nyt sitten olisi se aika että annettaisiin myöskin näille pienipalkkaisille virkamiehille jotakin näille joilta vietiin kesälomarahat jotta heilläkin olisi tänä vuonna mahdollisuus viettää ansaittua lomaa perheen kanssa sitten näihin pilotteihin haluaisin tietää millä perusteella nämä eri pilottimaakunnat on valittu sieltä puuttuu sellaisia maakuntia jotka olisivat ansainneet olla tässä kuten esimerkiksi pohjanmaa joka on viisikymmentäyksi prosenttisesti ruotsinkielinen jolta on jo viety sairaalaoikeus vaasan keskussairaala ei ole mukana siinä ja sen lisäksi lappi jossa on jo tehty sellaisia päätöksiä että siellä tulee aika lailla hankalaksi käyttää valinnanvapautta

arvoisa puhemies kovasti hymyilyttää se että tässä näin vahva painotus osaamiseen ja koulutukseen kaikkialta suomesta kantautuu viestiä siitä että meillä on pulaa osaavasta työvoimasta ja sen lisäksi esimerkiksi aikuisten pisa tutkimus eli piaac tutkimus kertoo meille sen että meillä on runsaasti aikuisväestöä joka on työelämässä ja jolta puuttuu keskeisiä digiaikakauden taitoja näihin tarpeisiin hallitus vastaa kuudenkymmenen miljoonan euron osaamisen paketilla jo tänä vuonna käyntiin laitetaan muuntokoulutusta ammatillisen koulutuksen lyhytkestoisia pilotteja joilla pystytään nopeasti saattelemaan ihmisiä jälleen takaisin työelämään vapaa sivistystyö eli meidän arvokkaat upeat kansalaisopistot pääsevät

vielä se iso iso iso ratkaisu eli erinomainen tulevaisuuteen katsova lisätalousarvio joka ajoittuu juuri oikein eli hetkeen jolloin suomessa tarvitaan panostuksia osaamiseen jotta pystymme tätä työllisyyskehitystä vahvistamaan ja kasvua edelleen ruokkimaan ja viemään eteenpäin toivon tietysti kovasti että tämä

meillä on erikoinen tilanne tosiaan onko koskaan ollut meidän historiassa sellaista tilannetta kuin nyt että meillä on enemmän avoimia työpaikkoja kuin ikinä ja samaan aikaan kova työttömyys ja nämä kaksi asiaa eivät kohtaa toisiaan sen takia hallitus on tehnyt toimenpiteitä eivät ratkaise kaikkia ongelmia eivät tietenkään nämä nopean koulutuksen välineet joista ministeri grahn laasonen tuossa mainitsi nämä ovat tietenkin yksi työkalu me tiedämme ongelmat me tiedämme liikkuvuuteen asumiseen liittyvät ongelmat mutta noilla yritysvierailuilla joilla olen käynyt tulee oikeastaan palautetta siitä että ei sitä osaavaa työvoimaa tule mutta on myös semmoista palautetta että ylipäätään ei kiinnosta jokin ala jolloin meillä on ongelma sen toimialan sisällä olen vedonnut yrityksiin siitä pitäisikö teidän markkinoida omaa toimialaa esimerkkinä vaikkapa metalliala se ei ole tänä päivänä pelkkää likaisissa haalareissa roikkumista vaan se on erittäin korkean osaamisen toimintaa ja tämän markkinoiminen olisi varmaan viisasta

totta kai tässä on edustaja tolppasella oma mielipide mutta silti kannustan osaajien houkuttelu suomeen talent boost ohjelma työlupaprosessien nopeuttaminen ja sitten työttömyyden rakenteen selvitystyö joka osaltaan varmaan tuo vastauksia minkälaisia toimenpiteitä meidän pitäisi tehdä osatyökykyisille minkälaisia toimenpiteitä niille ihmisille jotka eivät enää avoimille työmarkkinoille pääse monta asiaa on liikkeellä me emme ratkaise kaikkia suomen ongelmia tämäkään hallitus mutta nämä on käynnistetty ja uskon että kun nämä saadaan sujuvasti maaliin niin me olemme ihan toisenlaisessa tilanteessa mutta se iso kysymys on se minkä edustaja adlercreutz esitti tässä eli millä me pääsemme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja joka puolue on vastuussa ja kaikki työmarkkinatoimijat silloin ollaan isojen kysymysten äärellä ja sitä olen koettanut myös haastaa ja edustaja elolle mitä saadaan tällä viidellä miljoonalla sillä saadaan kasvupalvelupilottien kautta myös niitä ideoita uusia tapoja toimia vaikeimmin työllistyvien ihmisten kohdalla

arvoisa puhemies arvoisa ministeri orpo viittasitte äsken tuohon talouselämän juttuun ja se on kai tämmöinen ekonomistikone fi jonka pohjalta tämä juttu on tehty talouselämään ymmärsin että sanoitte että viisikymmentä ekonomistia on sitä mieltä että tämä kiky sopimus on kilpailukykyä vahvistanut

jos sanoitte näin se tarkoittaa käytännössä sitä että väitteenne ei pidä paikkaansa koska tuossa koneessa on vastannut ylipäätään kolmekymmentäviisi ekonomistia tähän kysymykseen ja heistä vähän vajaa puolet on ollut sitä mieltä että ei pidä paikkaansa tämä väite te te siis annoitte väärän todistuksen jos tämä pitää paikkansa pitää olla tosi tarkkana

anteeksi jos siinä oli epätarkkuutta mutta se oli kysytty noin viideltäkymmeneltä näin ymmärsin mutta se prosenttimäärä oli muistaakseni yli puolet jotka olivat sanoneet sen että on erittäin erittäin suuri vaikutus ollut tähän talouskasvuun merkittävästi vaikuttanut talouskasvuun minusta se viesti jonka siitä kerroin

arvoisa puhemies täytyy siis todeta että kolmekymmentäviisi ekonomistia vastasi tuohon kysymykseen heistä kuusikymmentäkolme prosenttia oli sitä mieltä että on vaikuttanut merkittävästi tai olennaisesti merkittävästi loput olivat eri mieltä tästä asiasta mutta arvoisa ministeri orpo te olette aika vahvasti nyt hylkäämässä nämä keskiluokkaiset ihmiset jotka rakentavat tätä suomalaista yhteiskuntaa te olette heiltä viemässä kiky rahat poliiseilta sairaanhoitajilta näiltä ihmisiltä jotka suomalaisessa yhteiskunnassa tekevät ahkerasti töitä tämä on täysin käsittämätöntä ja kummallista että te kokoomuspuolueen puheenjohtajana tällä tavalla viette asioita eteenpäin
tähän prosenttikiistaan nyt viimeinen vastauspuheenvuoro ministeri orpolle
kyllä tekin mielestäni nyt hieman epäreilusti annoitte väärää kuvaa siitä mitä olen ollut tekemässä ensinnäkin työmarkkinoilla myöskin julkinen puoli teki ratkaisunsa palkkaratkaisunsa jotka olivat plusmerkkisiä sen lisäksi hallitus on pitänyt huolta omilla päätöksillään siitä että ostovoima on on myöskin keskituloisilla pienituloisilla parantunut tai tai vähintään pysynyt nykyisellä tasolla sen lisäksi yhdeksänkymmentätuhatta suomalaista on saanut töitä mikä parantaa merkittävällä tavalla useiden ihmisten ja perheiden kotitalouksien ostovoimaa meidän näkymämme on aivan erilainen ihmisillä on toivoa ja tulevaisuudenuskoa minä en voi ymmärtää miksi te käytätte sellaista kieltä kuin äsken käytitte

arvoisa puhemies yllättää kyllä sdpn kritiikki tätä kilpailukykysopimusta kohtaan minusta teidän kannattaisi olla varsin tyytyväisiä näistä ekonomistien arvioista koska ainakin minun muistikuvani mukaan ainoastaan vasemmistoliitto on täällä vastustanut kilpailukykysopimusta

aktiivisen työvoimapolitiikan puolella ovat erittäin hyviä mutta on totta että osaavan työvoiman saatavuus on nyt yksi iso pullonkaula ja täytyy kyllä sanoa tämän saatavuusharkinnan osalta että antti palolan puheenvuoro oli tässä kyllä erittäin painava sitä kannattaa kyllä funtsata hallituksen päässä mutta mielelläni kuulisin myös sosiaalidemokraateilta

pitäisi tehdä

arvoisa puhemies maailmanta loushan kasvoi viime vaalikaudella mutta silloin emme päässeet siihen kiinni nyt tällä vaalikaudella olemme monin eri tavoin parantaneet kilpailukykyämme ja olemme päässeet tähän kasvuun kiinni mikä näkyy nyt sitä kautta että suomen talous kasvaa työpaikkoja syntyy velkaantuminen saadaan hallintaan ja kyllä tässä yksi keskeinen tekijä on juuri tämä kilpailukykysopimus jossa työntekijät tulivat vastaan osallistuivat talkoisiin ja sillä on kova kova näyttö yli yhdeksänkymmentätuhatta työpaikkaa ei kaikki kikyn ansiota ole mutta kyllä siitä varmasti merkittävä osa merkittävä osa on kikyn ansiota mutta juuri tämä minuakin askarruttaa edustaja satosen tapaan mikä sdpn suhtautuminen nyt tähän kilpailukykysopimukseen on kun sillä on kuitenkin saatu vahvoja näyttöjä aikaiseksi ja olette itse sitä aikanaan tukeneet niin miksi te nyt sitä haukutte

selkeä vastaus edustaja satoselle ja edustaja kaikkoselle sosiaalidemokraatit eivät ole tukeneet sellaista leikkausta joka tehtiin pelkästään julkisen sektorin ahkerille työntekijöille te pakotitte pakkolaeilla nämä palkansaajajärjestöt hyväksymään tämmöisen mallin mikä mikä johti siihen että juuri näiltä ahkerilta julkisen sektorin työntekijöiltä erityisesti naisvaltaisilta aloilta leikattiin lomarahoja siitä olen todella pahoillani sitten haluaisin sanoa tuohon kiky sopimukseen liittyen kasvuun nämä samat ekonomistia arvioivat talouskasvuun liittyen kiky sopimusta ja totesivat siis neljäkymmentäkahdeksan prosenttia vain oli sitä mieltä että se vaikutti talouskasvuun valtaosa näistä taloustieteilijöistä oli sitä mieltä että ei vaikuttanut talouskasvuun

arvoisa puhemies sehän on hienoa että hallitus nyt on löytänyt kuusikymmentä miljoonaa tässä lisätalousarviossa jolla halutaan panostaa osaamiseen mutta kun katsoo tätä koko kauden aikana tehtyä politiikkaa ja sitä minkälaista kilpailukykypolitiikkaa on tehty niin ymmärtää myöskin miksi vasemmistoliitto on päätynyt täysin erilaiseen analyysiin ja ratkaisuun kuin hallitus mitä tulee siihen minkälaisilla

ajoittain kysytään että kannattaako uhrautua kiky sopimuksen kohdalla voimme sanoa että on kannattanut uhrautua se on tarkoittanut kipeitä leikkauksia julkisen sektorin työntekijöitten lomarahoihin mutta tulokset näkyvät työllisyystilanne kohenee jopa nuorisotyöttömyys ja siihen panostetaan nyt entistä enemmän kävin saksassa ja surukseni jouduin kertomaan että valitettavan korkealla tasolla nuorisotyöttömyys on edelleen vaikka muutoin työttömyys on alentunut nyt kuitenkin lisäbudjetin kautta saadaan täsmätoimenpiteitä pilotteja nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi kilpailukykysopimus kannatti ilman muuta se kannatti koska koska nyt on tulevaisuuden toivoa ja näkymiä emme enää elä sellaisessa ahdistuneessa ilmapiirissä arvoisa puhemies
puhemies oli sitten kilpailukykysopimuksen ansiota tai ei mutta fakta on se että talouskehitys on ollut viime vuosina hyvä ja julkinen talous on parantunut huomattavasti kilpailukyvyn parantamisessakin on otettu mielestäni edistysaskeleita eivätköhän nämä kaikki todella positiivisia uutisia nyt kun talous pyörii myös työllisyyskehitys on ollut suotuisaa niin kuin on tullut useammassa puheenvuorossa selvästi esille työttömyys on vähentynyt mutta emme voi luottaa siihen että nykyinen talouskasvu jatkuu hamaan tappiin asti suomen alhaiset syntyvyysluvut samaan aikaan kun väestö ikääntyy aiheuttavat isoja haasteita pitkällä aikavälillä joidenkin arvioiden mukaan valtionvelka lähtee tästä syystä taas kasvamaan vuonna kaksikymmentäviisi ja eteenpäin talouden saaminen vakaalle pohjalle edellyttäisi huomattavasti korkeampaa työllisyysastetta kuin meillä on tällä hetkellä ja tässä mielessä kysyisin ministeri orpolta miten te olette suunnitelleet että saataisiin työllisyys nousemaan vielä korkeammaksi

puhemies tässä keskusteltiin näistä prosenteista tähän kyseiseen talouselämän juttuun liittyen ja otin sen tähän esille ekonomistien enemmistö näkee kiky sopimuksen parantaneen suomen kustannuskilpailukykyä merkittävästi väittämän kanssa samaa mieltä tai vahvasti samaa mieltä prosenttia ekonomisteista epävarmoja on neljätoista ja eri mieltä kahdeksan prosenttia kukaan kyselyyn vastanneista ei ole väitteen kanssa vahvasti eri mieltä kysymys oli kustannuskilpailukyvyn parantamisesta arvoisa puhemies kiitän hallitusta siitä että koulutukseen on panostettu ja erityisesti muuntokoulutukseen koska työvoimapula vaivaa nykyisin sellaisia alueita joilla työvoimapulaa ei pitäisi olla esimerkiksi itä suomea nyt kysyn opetusministeriltä tai työministeriltä vastaako meidän muuntokoulutus nyt siihen joustavasti niin että yritykset saisivat koulutettua sitä henkilökuntaa nopeasti ja joustavasti

nostan esille maatalouden me emme voi olla tuontiruuan varassa tulevaisuudessa meidän täytyy olla omavaraisia sen suhteen jos ajatellaan brexitiä sen myötä eu tulee sopeuttamaan menojaan muun muassa jäsenvaltioidensa maataloustukia leikkaamalla ja suomi on valitettavasti siellä kärkipäässä leikkausten suhteen on totta että kaksikymmentäviisi miljoonaa on tullut sadonkorjuuolosuhteista kärsineille viljelijöille tämän lisätalousarvion myötä ja se on hyvä asia siitä kiitos mutta kun katsoo esitystä kolmekymmentä piste kymmenen elikkä maaseudun kehittämistä niin pistää siellä on pelkkää viivaa maataloudessa pitää ennakoida asioita ja jos ajatellaan ruuantuotantoa siinä on kiinni satojatuhansia työpaikkoja kysymys kuuluukin kun jo monta vuotta maatalous ei ole ole ollut kovin tuottavaa koska maanviljelijät ovat joutuneet kamppailemaan monien asioitten suhteen mitä hallitus on tekemässä todellisuudessa jotta maanviljelijä voisi tuottaa kotimaista hyvää ruokaa jatkossakin

arvoisa herra puhemies ymmärrän kyllä opposition erityisesti vasemmisto opposition ponnettomuuden tällä hetkellä vaikuttaa melkein kuin olisi kesäväsymys iskenyt päälle on kuivaa ja metsäpalovaroitus on maassa ja rinne roihahti tuleen tuossa äsken mutta edustaja rinteen toimet ovat nyt sitten toinen asia ymmärrän kyllä sen edustaja tolppanenhan todisteli jopa että onko suomen talous vetämässä koko maailmantaloutta ylöspäin se muuten tietyllä lailla pitää paikkansa suomea katsotaan hyvänä esimerkkinä maailmassa kuinka meillä pelaavat asiat suomeen luotetaan suomen talous on kunnossa ja vahvistumassa monet hallituksen kolme vuotta sitten esittämistä tavoitteista jolloinka te oppositiosta pilkkasitte tavoitteitamme bruttokansantuotteen bruttokansantuotteen kasvusta työllisyyden parantamisesta valtionvelan taittamisesta kaikista näistä asioista ovat toteutumassa hyvää vauhtia mitä enempää hallitus voisi toivoa siinä suhteessa arvoisa puhemies hallitukselle on kyllä annettava täysi tuki sen talouspolitiikassa ja finanssipolitiikassa

arvoisa herra puhemies tämän vuoden talousarviota viime syksynä kun tässä eduskunnan salissa laadittiin koko sali oli huolissaan sisäisen turvallisuuden resursseista poliisi tulli rajavartiolaitos palo ja pelastustoimi ja hälytyskeskukset olivat lähes jokaisen kansanedustajan huulilla tässä salissa silloin oli myös esillä se että sisäisen turvallisuuden toimijoiden resurssit ovat kuitenkin äärimmäisen niukat tänään on ylistetty lisätalousarviota jossa on varmasti myös hyviä asioita mutta poliisitoimi ja sisäinen turvallisuus laajemminkin pääluokka kaksikymmentäkuusi on kaksi kolmasosaa lisätalousarvioesityksestä ainoastaan tällaisia palkkauksen tarkistuksia ja yksi kolmasosa on mittakaavallisesti huomattavasti pienempiä asioita sisäministeri mykkänen ehti jo poistumaan olisin sisäministeriltä kysynyt eikö valtiovarainministeriössä kuultu sisäministeriön mahdollisia esityksiä

sopan keittäminen on kuin agatha christien dekkari kokki kadoksissa onko teillä kokki kadoksissa hyvä hallitus nyt olette antaneet kauhan sinne sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja kysyn teiltä kun muun muassa korjaamme rahoituslakia onko meillä piikki auki arvoisa puhemies pilotit todellakin ovat nyt käynnissä ja on ihmeellistä lainsäädäntöä että ensin annetaan rahaa ja vasta sen jälkeen astuu laki voimaan kuinka paljon pilotteihin kaiken kaikkiaan ollaan vielä sitten uhraamassa myöhemmin arvoisa puhemies sotilastapaturmalaki on asia josta olemme täällä eduskunnassa keskustelleet myös lakialoitteen ja kysyn teiltä arvoisa ministeri orpo missä vaiheessa tämä suomen varusmiehiä koskettava laki tällä hetkellä menee onko sitä tulossa kriisinhallinnassa toimivat jos loukkaantuvat tai tulee kuolemantapaus ovat oikeutettuja erikoiskorvauksiin mutta suomalainen varusmies tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittava nainen eivät vastaavasti ole missä laki viipyy annatteko sen seuraavassa tai kenties joululahjarahoissa niin että saamme korvaukset kohdalleen

puhemies korostaisin tässä keskustelussa liittyen kilpailukykysopimukseen sitä että se on sillä tavalla erinomainen asia että kyettiin sopimalla tekemään ratkaisuja joissa myöskin palkansaajajärjestöt tulivat vastaan ja siitä pitää heille antaa täysi kiitos konsensussopimusyhteiskunta on ollut suomalaisen yhteiskunnan yksi vahvuus ja viisi kertaahan pääministeri tämän nosti kanveesista ennen kuin siitä saatiin lopputulos mutta niin kuin täällä on kuultu lopputulos on palkinnut hyvin ja suomi on nousu uralla

puhemies kyllähän tämän hallituskauden aikana kun ajattelee mistä lähdettiin liikkeelle minkälaisesta talouden tilanteesta minkälaisesta työttömyyden tilanteesta lähdettiin liikkeelle ne toimenpiteet joita hallitus on tehnyt ansaitsevat kiitosta ja ja siinä yhtenä tietysti kilpailukykysopimus josta kiitoksen ansaitsevat työmarkkinajärjestöt niistä lomarahojen leikkauksista on täällä niin monta kertaa väännetty mutta tämä hallitus ei ole kenenkään lomarahoja leikannut katsokaa kenenkä nimet ovat alla siellä kilpailukykysopimuksessa sieltä löytyvät ne jotka tekivät sen ratkaisun lomarahojen leikkauksesta hallitus osoittaa erittäin suurta herkkyyttä ja ja ajassa elämistä nyt tässäkin lisäbudjetissa koska nyt lisätään osaavan työvoiman saatavuuteen muuntokoulutuksiin lisäksi työvoimayrityspalveluihin rahaa nyt niiden lähes jotka ovat työllistyneet on vastannut työelämän tarpeita ja on ollut helppo heidät työllistää nyt tarvitaan täsmätoimia ja

puhemies kyllä se tosiasia on se minkä ekn toimitusjohtaja jyri häkämies myönsi tuossa taannoisessa haastattelussa jossa hän totesi että hallituksen pakottamana tuli tämä kiky sopimus voimaan lomarahojen leikkauksen osalta se on siis työnantajapuolen toteama työnantajapuolen toteama toteamus tähän asiaan mutta minä ministeri orpo että tehy lehti kirjoitti helmikuussa tänä vuonna että jokaiselta tehyläiseltä sairaanhoitajalta fysioterapeutilta ja niin edelleen ahkerilta ihmisiltä menee kuusisataa euroa vuodessa pois rahaa sen takia että te päätitte niin kuin jyri häkämies vahvisti leikata lomarahoja pakotitte leikkaamaan lomarahoja tämä on seitsemänsataa miljoonaa euroa vuodessa näiltä ihmisiltä rahaa pois pidättekö te itseänne näitten ihmisten edusmiehenä oikealla tavalla

arvoisa herra puhemies edustaja jokinen varmasti on niin että nimiä ei löydy mutta voi olla niin kuin laulussa sanotaan että tahroja paperilla kyllä oli poliittinen paine joka kohdistettiin työmarkkinajärjestöihin ja ek ehdottomasti halusi vielä viedä eteenpäin tätä jos muistetaan mitä häkämies totesi ammattiyhdistysliike oli kanveesissa miksemme hoitaneet loppuun asti sitä että osoitus oli oikeistopuolueiden hallitusrintamalle olisi pitänyt vielä enemmän murskata mutta ei meidän kannata kiistellä siitä etteikö se poliittinen paine olisi aiheuttanut sitä että lomarahoja leikattiin nyt olisi vain lohdullista ja hyvä katsoa kun taloudellinen kehitys on on ollut positiivinen ja meidän pitäisi pystyä näkemään se että julkisen puolen lomarahoja pitäisi palauttaa
arvoisat edustajat ei edustaja myllykosken vaan aikaisemman puheenvuoron johdosta totean tässä että silloin kun myönnän vastauspuheenvuoron tavallaan ohi jonossa olevien vastauspuheenvuorojen kun se pyydetään vastauksena toisen edustajan puheenvuoroon niin silloin sen jolle myönnän

joka kiirehti tuon tuon puheenvuoron saamista pitäisi pysyä siinä aiheessa minä toivon että tästä periaatteesta pidetään mahdollisimman tarkkaan kiinni

puhemies viitaten myös siihen arvostamaani sanoittajaan ja yhtyeeseen sieltä tampereen suunnilta nyt reppu jupiset riimisi rupiset että kyllä sieltä oppositiostakin tulee samat rupiset jutut kokouksesta toiseen mitä tulee saatavuusharkintaan mikä taas otettiin tässä esille niin sanon nyt neljännen kerran tämä hallitus ei poista ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaa se mitä sitten joku tuleva hallitus tekee on sen vastuulla täällä edustaja kari otti aivan oikein sisäisen turvallisuuden esille siihen on laitettu aikaisemmin lisärahaa ja tässä lisätalousarviossa katsotaan nimenomaan rahaa sotilaalliseen kriisinhallintaan irakin oir operaatioon yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa lisää se on itse asiassa epäsuorasti myös meidän sisäisen turvallisuuden parantamista jos siellä irakissa turvallisuustilanne pysyy kunnossa ja tähän liittyen haluaisin kysyä arvoisalta valtiovarainministeriltä näettekö mahdollisuuksia lisätä tällaiseen

puhemies en nyt malta olla tuohon kilpailukykysopimukseen sanomatta sitä että sopimuksen allekirjoittajana ei ole sdpn puheenjohtaja rinne ei puoluesihteeri rönnholm voin sanoa hyvällä omallatunnolla että jos sosiaalidemokraatit olisivat olleet hallitusvastuussa niin pienipalkkaisilta naisilta ei oltaisi viety neljääsataa viiva viittäsataa euroa kuukaudessa lomarahoja leikkaamalla näin se vain on ja tässä on myöskin puolueitten ero se kannattaa muistaa ja ja todeta mutta semmoinen myönteinen asia on tietysti hyvä että hallitus nyt laittaa kuusikymmentä miljoonaa euroa

täsmäkoulutuksen kautta ja muuten muistutan nyt siitä että se on kuitenkin vain muutama prosentti siitä mitä koulutuksesta ja osaamisesta on leikattu mutta on erinomainen asia että nyt herätään tähän tärkeään kohtaan työvoiman kohtaantoon siitä on tietysti annettava tunnustuskin mutta samalla on suru puserossa että tälle nuorten aikuisten osaamisohjelmallehan joka olisi just kohdentunut oikein hallitus on vetänyt henkselit päälle

ja katsotaan jatko sitten ajatus oli siirtyä kohtamiten puhujalistaan

arvoisa herra puhemies pääministeri sipilän hallituksen lääkkeet talouskasvun ja työllisyyden edistämiseen ja velaksi elämisen loppumiseen ovat olleet oikeita niitä on syytä todistaa ja todentaa vielä kertaalleen täällä eduskunnassakin

rahoja rahoja tulossa mutta erityisen tärkeänä pidän sitä että perusväylänpitoon ja väyläverkoston kehittämiseen on löytynyt myöskin useiden miljoonien eurojen satsaukset jotka laittavat liikenteeseen sitä kasvua ja kehitystä maakunnissa ja työpaikoilla yrityksissä niihin on taas onneksi

arvoisa puhemies itse perustuslakivaliokunnan jäsenenä totean että perustuslakivaliokunta nimenomaan kiinnitti huomiota näissä pilotoinneissa siihen että me olemme jo lausuneet tietyistä kriteereistä viime kesän lausunnossa ja niitä ei ole siellä edelleenkään

tietysti ongelmana on se että ensin myönnetään rahoja kuitenkaan laista ei ole vielä tietoa tietääkseni suomessa on vielä olemassa laillisuusperiaate eli toivottavasti me emme siirry siihen että säädetään lait sitten kun jaksetaan mutta sitten olisin sanonut vielä tästä tai oikeastaan kysynyt onko tulossa kelalle lisärahoitusta olen kansaneläkelaitoksen valtuutettu ja eilen kuulin että siellä kuitenkin henkilöstötarve jatkuvasti kasvaa esimerkiksi aktiivimallista on tullut valtava henkilöstön lisätarve aktiivimallin piti työllistää ihmisiä toivottavasti se ei ole tarkoitus että se työllistää vain kansaneläkelaitoksen virkailijoita onko näihin tulossa lisää rahaa tämä mitä nyt on laitettu on selkeästi alle sen mitä kansaneläkelaitos tarvitsee
arvoisa puhemies tämä on aika vakava paikka kun arvioidaan kilpailukykysopimuksen merkitystä suomen tulevan kilpailukyvyn kannalta jos hallituspuolueet todella ovat sitä mieltä että tällaiset toimenpiteet kuten lomarahojen leikkaaminen työajan pidentäminen sosiaaliturvamaksujen siirtäminen työnantajilta palkansaajien maksettavaksi ovat niitä keinoja joilla suomalaista työelämää ja suomalaista kilpailukykyä parannetaan aika tarkkana seuraavissa vaaleissa äänestäessään puolueita koska tästähän on tehtävä johtopäätös että näin mahtavia keinoja nämä puolueet tulevat myös jatkossa esittämään vasemmistoliiton vaihtoehto on toinen se on se että suomen kilpailukyky pitemmällä aikavälillä ja myöskin kestävyysvajeen haasteet hoidetaan sillä että me satsaamme laadukkaaseen työelämään laadukkaisiin tuotteisiin tutkimukseen koulutukseen ja osaamiseen ja sitä kautta tulevaan kokonaisvaltaiseen kilpailukykyyn ei alipalkkauksen työajan pidennyksen kautta eikä palkansaajia nöyryyttämällä suomalaista kilpailukykyä pitemmän päälle paranneta

puheenvuorot on käytetty sen jälkeen kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat sen saaneet ainakin kerran jos tämä menettely tässä vaiheessa tyydyttää siirryttäisiin sitten puhujalistaan ja ja mentäisiin sitä kautta eteenpäin huomaan edustaja pakkasen nyt nousevan ylös ensikertalaisena

arvoisa herra puhemies kyllähän tuo opposition kritiikki on siinä mielessä epärehellistä kun se kohdistuu hallituspuolueisiin näiden lomarahojen osalta koska eivät hallituspuolueet ole tehneet mitään sopimusta sopimusoikeudessa sopimuksen tekevät ne joiden alla katsokaa kilpailukykysopimuksesta keiden nimet ovat alla ja jos on aihetta kritiikkiin osoittakaa se kritiikki niille tahoille jotka ovat sen sopimuksen tehneet ja niihin niihin mahdollisesti poliittisiinkin ryhmiin jotka ammattijärjestöjen vaaleissa ovat pärjänneet ja hallitsevat siellä neuvotteluilmapiiriä

arvoisa puhemies todellakin suomi on päässyt nyt talouden kasvuun mukaan muun maailman myötä viime kaudellahan tämä kasvu oli jo liikkeellä hyvin vahvasti muualla muualla maailmassa mutta suomi ei siihen päässyt mukaan meillä keinot keinot eivät siihen riittäneet markkinat eivät toimineet ja tällä kaudella näitä muutoksia saatiin kyllä kiky sopimuksella on siihen merkittävä vaikutus tuossa jo aikaisemmin kerrottiinkin ketkä tästä sopimuksesta ovat vastanneet ja keinoista ovat linjanneet ja on vielä kerta kaikkiaan oikaistava että ainakin pääministeri sipilän suulla on todettu että hänen toiveensa oli nimenomaan työajan pidentäminen ei missään nimessä lomarahojen leikkaus tästä ovat itse päättäneet ja on myös hyvä tietää ja tiedostaa että veronkevennyksillä on pystytty myös korvaamaan nämä vaikutukset nämä kiky ja lomarahaleikkaukset erityisesti julkisilla naisvaltaisilla aloilla joihin kohdistui tämä lomarahaleikkaus siellä näillä kevennyksillä kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa tienaavalle alle viisitoista vuotta työskennelleelle jää käteen nyt kaksi euroa enemmän kuussa
ja vielä lisäyksenä edelliseen ensiksi sdpn valtiovarainvaliokuntaryhmän puheenjohtaja edustaja viitanen ja sen jälkeen ensikertalaiset pakkanen ja edustaja edustaja zyskowicz vaihdamme tuon puheenvuoron edustaja harakalle koska hän onkin toisin kuin minulla oli tieto täällä tuon valiokuntaryhmän puheenjohtaja

ministeri orpolle kysymyksen siitä aiotteko kunnioittaa tätä perustuslakivaliokunnan kahteen kertaan ilmaisemaa kantaa että pilotit pysäytetään nämä rahat poistetaan tästä lisätalousarviosta ja edellinen oikeudeton rahanjako peruutetaan tämä on nyt oikeastaan kuitenkin tämän istunnon tärkein ja painavin kysymys demokratian kannalta ja pakko myöntää että kuulosti tuolta ministeriaitiosta että ei kovin vakavasti oteta perustuslakivaliokunnan kantaa jos ei se satu itseä miellyttämään tältä se kuulosti voitte oikaista tämän näkemyksen ennen kaikkea toimimalla sen mukaisesti ettekä niin että että kun perustuslakivaliokunta toteaa että nämä pilotit ovat jo osa toimeenpanoa niin sitten te kuitenkin toteatte että näin ei ole teidän mielestänne pitäisi toimia sen mukaisesti se on vain merkki siitä että nämä sadat miljoonat ovat teille hupaa rahaa kun loppujen lopuksi tosiasia on se jonka valtiovarainvaliokunnassa olemme kuulleet että ennemmin tapahtuu kolmen miljardin miljardin kustannusten lisäys kuin vastaava säästö

arvoisa herra puhemies näin ensikertalaisena haluan osallistua tähän keskusteluun myös ja muistuttaa että keskustelemme lisätalousarviosta kaksituhattakahdeksantoista ja siinä mielessä työllisyyteen kohdistuvat tunnusluvut ja paraneminen ovat ainakin itsestäni erittäin mieluisaa luettavaa samoin väyläinvestointeihin panostaminen on auttanut monessa maakunnassa se näkyy tuolla liikenteessä liikkuville täällä on myös siteerattu ylöjärveläistä orkesteria haluan myös itse käyttää tätä esimerkkinä pienesti muunneltuna voisi sanoa että poliisi pamput saa se tarkoittaa sitä että myös turvallisuuteen on lisätty rahaa ja tämä on tärkeä asia koska yleinen turvallisuustilanne suomessa on valitettavasti heikentynyt niin itse arvostan myös sitä että hallitus on huomioinut sisäasiainministeriön ja poliisin tarpeet tässä asiassa

herra puhemies mielestäni tämä lisäbudjetti

muun muassa verotulolisäyksineen todistaa siitä miten hallituksen talouspolitiikka ja valtiovarainministeri petteri orpon työ kantavat positiivista hedelmää kun täällä on palattu kiky sopimukseen niin on tämä aika kummallista että silloin kun tuo kilpailukykysopimus tehtiin eduskunnassa kaikki muut paitsi vasemmistoliitto liputtivat tuon sopimuksen puolesta muun muassa sosiaalidemokraatit ja vihreät ilmoittivat vihreät vielä kysyttäessä näin ilmoittivat koska he yrittivät antaa kahdenlaista viestiä kyllä he ovat tämän kiky sopimuksen kannalla nyt kun kiky sopimusta on toteutettu ja se on osaltaan parantanut meidän kustannuskilpailukykyämme

kiky rinne

haluan todeta että toinen kymmenettä ekn häkämies on todennut yleisradion ohjelmassa että nimenomaan hallituksen vaatimuksesta nämä kiky sopimuksen lomarahaleikkaukset tehtiin niin kuin täällä aikaisemmin totesin edustaja zyskowicz ei ollut täällä salissa silloin sdp ei ole koskaan kannattanut pienituloisilta erityisesti naisvaltaisilta aloilta

vastauspuheenvuorot ministereillä ensin grahn laasonen minuutti ja sen jälkeen valtiovarainministeri orpo kaksi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies kiitos myös monista puheenvuoroista jotka antoivat tukea tälle hallituksen suurelle koulutuspaketille tässä lisätalousarviossa eli kuusikymmentä miljoonaa euroa osaavan työvoiman saatavuuteen ja hyvin kohdennettuna koska suomi todella kärsii nyt osaajapulasta ja ja siihen pystymme näillä hyvinkin joustavasti ja nopeasti tuomaan ratkaisuja se mikä tässä keskustelussa ehkä sävyltään hivenen yllättää on se että että ikään kuin aika pitkälti mennään näillä menneisyyden asioilla kun voitaisiin samanaikaisesti olla keskustelemassa siitä miten huolehditaan kasvun jatkumisesta osaavan työvoiman saatavuudesta tulevaisuuden rakentamisesta jollain tavalla hiukan ihmetyttääkin se sävy miten on jääty ikään kuin jumiin keskustelemaan siitä oliko nyt kenen ansiota ja ja miten tämä meni kun hallituksen tulokset selkeästi osoittavat sen että talous on saatu kasvamaan ja nousuun ja ja se on varmasti yhteinen saavutus meille kaikille haluaisin vielä edustaja gustafssonille todeta että olemme tällä hallituskaudella uudistaneet suomalaista koulutusjärjestelmää niin ettei tarvita enää sellaisia erillisohjelmia joita teidän kaudellanne jouduttiin käyttämään koska isot koulutusreformit olivat tekemättä eli ammatillisen koulutuksen reformi vastaa siihen tarpeeseen jonka

arvoisa puhemies vierailin pari kolme viikkoa sitten tehyn hallituksessa ja kävimme erittäin hyvää ja rakentavaa keskustelua katsoimme siellä aika paljon eteenpäin ja täällä katsotaan aika tukevasti taaksepäin ja minusta se ei ole kovin hyvää politiikkaa tulee katsoa eteenpäin oleellista on katsoa isoa kuvaa niin kuin täällä on hienosti kerrottu salista talous kasvaa työllisyys paranee kun työllisyys paranee niin yhä useampi ihminen pääsee pois työttömyydestä ja köyhyydestä ja ja hyvän elämän edellytykset paranevat se on se iso kuva mikä on tapahtunut tämän hallituskauden aikana saamme kiittää siitä ihan varmasti maailmantaloutta ja euroalueen kasvua mutta omilla toimillamme on ollut kiistatonta merkitystä neljäkymmentäkahdeksan prosenttia näistä neljästäkymmenestä ekonomistista sanoi että kiky sopimus on selvästi tukenut talouskasvua siis neljäkymmentäkahdeksan prosenttia sanoi näin kolmetoista prosenttia sanoi että on eri mieltä ekonomisteihin täällä on vedottu niin monet kerrat niin eikö se nyt kelpaa tämä on on hyvä viesti näistä piloteista nyt vielä kerran toivoisin edustaja harakka että ette tulkitse minua sano sellaista mitä en ole sanonut pevin lausunto pitää ottaa vakavasti ja meidän tehtävämme on tehdä se laki sellaiseksi että se on pevin lausunnon ja ponsien mukainen lisäksi olen kertonut että että pilotit eivät ole käynnistyneet eikä yhtään rahaa mene minnekään ennen kuin lait ovat voimassa minusta tämä on aika selkeää ja

miljoonaa euroa jälleen taas sisäiseen turvallisuuteen me olemme lisänneet kymmeniä miljoonia vaikean turvallisuustilanteen takia tällä hallituskaudella poliisille suojelupoliisille rajavartiolaitokselle nämä ovat olleet välttämättömiä panostuksia mutta mielestäni mielestäni erittäin tarpeellisia
arvoisat edustajat puhujalistalla varsinaisella sellaisella odottaa kahdenkymmenenyhden aivan loistavaa puheenvuoroa mutta mikäli tämän äskeisen ministerikierroksen jälkeen nyt aivan välttämätöntä on jollakulla pyydän nyt normaaliin tapaan nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

ettei jää epäselvyyttä ministeri orpo sosiaalidemokraatit

ministeri orpo tästä syystä tuntuu entistäkin pahemmalta ja väärältä se että tänäkin kesänä ne tehyn aktiiviset henkilöt sairaanhoitajat fysiatrit poliisit palomiehet ja niin edelleen julkisen sektorin ahkerat työntekijät menettävät lomarahansa te ette ole ole olleet valmiit palauttamaan edes tässä lisätalousarviossa nyt näitä rahoja

puhemies edustaja satonen täällä aikaisemmin kuulutti sitä täytyisikö meidän enemmän kuunnella näitä ay pomoja ja heidän viestejään ehkä kannattaisi saavathan he muun muassa kun katsoo tätä kojamon tilannetta valtavia hallituspalkkioita ja ne tulevat nousemaan kojamonkin aallolla kahdestakymmenestäneljästätuhannesta kuuteenkymmeneentuhanteen niin että kai heitä kannattaa kuunnella entinen yleishyödyllinen yhteisö vvo nykyinen yleishyödytön yhteisö totta kai ammattiyhdistysliikkeet tässä listautumisessa saamaan myöskin kolmesataa miljoonaa samalla niin että kyllä täytyy jossain kohtaa hymyilyttää kaiken kaikkiaan haluaisin vielä nostaa tämän osaavan työvoiman saamisen suomeen keskiöön koska olennaisin asia on se että okmn temin ja stmn yhteistyön täytyy toimia saumattomasti jotta me saamme oikeasti koulutettua näitä henkilöitä suomeen uusia hyviä työntekijöitä saamme työntekijöille ne taidot ja tiedot mitkä heiltä tällä hetkellä puuttuvat meillä on työvoimapula ja siihen täytyy isoja toimenpiteitä

herra puhemies olen itse ehdottomasti sitä mieltä että kannattaa katsoa tulevaisuuteen tulevaisuudessakin on paljon tehtävää siitä kertovat muun muassa kasvaneet valtiontalouden riskit meidän velka on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja valtion epäsuorat vastuut ovat myös kasvaneet nopeasti myös muita piileviä vastuita on runsaasti mutta kikyyn täytyy sen verran palata kuitenkin että olemme toimineet täysin samalla tavalla niin kokoomuksessa kuin sosiaalidemokraattienkin ryhmässä eli olemme hyväksyneet sen ison kokonaisuuden lukuisia kertoja esimerkiksi vieressäni äsken istunut edustaja zyskowicz toi esille että hän olisi toiminut lomarahojen suhteen toisella tavalla mutta se oli siinä kokonaisuudessa minkä työntekijät ja työnantajat hyväksyivät tekivät allekirjoittivat ja sitä ei ole allekirjoittanut myöskään

arvoisa puhemies
kyllähän me oppositiosta muistutamme menneestä me muistutamme siitä että tämä kuusikymmentä miljoonaa osaamiseen on murusia sen rinnalla mitä hallitus on aikaisempien vuosien aikana leikannut opetuksesta ja osaamisesta kyllä me muistutamme näistä menneistä asioista vaikka pitääkin katsoa katsoa eteenpäin ja onneksi täällä ei valtiovarainvaliokunnan ennakoivassa kuulemisessa nyt sentään laitettu tätä finnveran rahaston ennenaikaista maksamista hallituksen aktiivisen finanssipolitiikan ansioksi minusta oli oikein rehellistä että ministeri orpo tässä esittelypuheenvuorossaan totesi että vaikka se nyt tänä vuonna vähentää valtion velkaantumista tuon reilun yksi pilkku neljä miljardia mikä on hyvä asia niin se lisää tulevien vuosien velkaantumista täsmälleen samalla summalla kyllä me palaamme aina menneeseen kun on aihetta ja katsomme silti tulevaisuuteen joka toivottavasti on parempi kuin se mitä hallituksen antama näkymä sille

herra puhemies todellakin tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa mutta tämän kiky sopimuksen josta mielestäni kyllä eduskunnan ei kovin paljon enää kannattaisi väitellä miksi se on tehty ja kuka sen on tehnyt ja näin edelleen ansiot ovat kuitenkin kiistattomia totta kai se on vaikuttanut työntekijöiden asemaan ja se on näkynyt hyvin konkreettisesti esimerkiksi sairaanhoitopiireissä miljoonaluokan muodossa tuloksenteon kautta näin ollen on pystytty toimimaan niin että myös henkilöstöä on pystytty pitämään paremmin töissä ei ole tarvinnut tehdä henkilöstön vähentämistä tämä on ollut tuon kiky sopimuksen yksi vaikutus hyvin konkreettisesti tässä mielessä kyllä kun tätä mietitään se kilpailukyky lähtee käytännössä hyvin pienistä asioista jopa voi sanoa työntekijä kerrallaan kysymys on kokonaisuudesta ja kyllä se on yksi osa sitä että suomen talouteen ja suomeen luotetaan tänä päivänä se näkyy meidän viennin vetämisessä erittäin

arvoisa herra puhemies minä luulen että tässä kiky keskustelussa ainakin täällä vasemmalla laidalla närästää se että hallituspuolueiden kansanedustajat ottavat ikään kuin kaiken kiitoksen ja kunnian näistä kiky asioista vastaan mutta eivät sitä osoittavaa sormea silloin kun puhutaan vaikkapa lomarahaleikkauksista naispalkkaisten alojen ylikävelystä ja niin poispäin niin että älkää ihan niin paljon ottako kunniaa jos ette ota myös moitteita vastaan mutta puheenvuoroni ydin se puheenvuoroni ydin oli vastata valtiovarainministerille joka ehti jo lähteä pois kun kaksituhattaviisitoista hallitus aloitti muistaakseni silloin olivat myös perussuomalaiset hallituspuolueena silloin esitettiin hallituksen esityksenä talousarviosta leikattavaksi harmaan talouden tutkimisen tutkimisen määrärahoista poliisin määrärahoista silloin sanottiin että kun talous vähän sukeltaa niin pitää tehdä nämä leikkaukset nyt kun talous nousee myös harmaa talous nousee miksi harmaan talouden tutkinnan määrärahoja ei nyt lisätä kun niihin

puhemies vaikka täältä todellakin ministerit kerkesivät jo lähteä niin grahn laasonen puhui kyllä ihan viisaasti meidän kannattaa sinne tulevaisuuteen katsoa varmasti nämä koulutukseen ja myöskin sitten osaamiseen liittyvät kysymykset ovat aivan keskeisiä täällä lisätalousarviossa on lisätty hyvin pieni summa pari miljoonaa euroa siihen että suomen ja ruotsin kielen koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa voidaan erityisesti kun meillä tuli tämä lakiuudistus jossa perusopetuksen oppimäärän voi suorittaa myöskin myöskin aikuinen ihminen haluaisin vain ihan kaikille kollegoille sanoa että se on ollut valtavan hyvä tapa maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat jotka ovat osallistuneet näihin koulutuksiin ovat samalla saaneet suomalaisen peruskoulun päättötodistuksen ja pystyneet hakemaan sillä jatko opintoihin ja oppineet myöskin kielitaidon

arvoisa puhemies täytyy nyt hallitukselle kuitenkin antaa kiitosta siitä että määrätietoisesti poliisin ja suojelupoliisin määrärahoista pidetään huolta tämä edustaja karin nostama asia on toki aiheellinen siinä mielessä että tällaiset toimenpiteet täytyisi ottaa uudelleen käyttöön kuin harmaan talouden torjunta ja niiden määrärahojen tarkistaminen tämän varmasti otamme yhdessä mekin esille jaostossa jossa molemmat istumme mutta arvoisa puhemies asia koskee tätä että suomessa on tämä eun maksama osuus turvapaikanhakijoiden tänne tulosta sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan vain kolme pilkku miljoonaa euroa elikkä alle neljä miljoonaa euroa ne kustannukset ovat talousarvion mukaan kaksikymmentäkaksi pilkku viisi miljoonaa euroa jos ministeri olisi ollut paikalla olisin kysynyt sitä että eikö meillä mitään vipuvartta ole saada suurempia osuuksia eulta maksettavaksi näistä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan liittyvistä kustannuksista

kyllä me tässä kilpailukykysopimusasiassa tiedämme mistä kaikki alkoi se alkoi siitä kun hallitus hyppäsi heti alusta asti elinkeinoelämän keskusliiton pukukoppiin niin että kopisi silloin alkoivat sitten uhkailut näillä pakkolaeilla minä tässä katselen että silloin olisi ollut hallitus valmis tarjoamaan loppiaista ja ja helatorstaita palkattomiksi sairausloman palkkaa olisi leikattu olisi muuten lyhennetty vuosilomaoikeutta mikä myös erityisesti julkisen sektorin työntekijöitä olisi koskenut sitten siellä on tämä lomarahaleikkauskin listalla tässä oli hallituksen tarjotin tässä oli hallituksen tarjotin ja nämä hallitus olisi tehnyt hallitus uhkasi pakkolaeilla minkä seurauksena kilpailukykysopimus syntyi tässä muodossaan voi sanoa puhemies tämän johtopäätöksenä että kokoomus leikkasi sairaanhoitajien opettajien poliisien lomarahat käytännössä se mistä olen oikeasti todella huolissani on se että tuntuu siltä että teidän mielestänne tämä on yhdentekevää sillä ei ole väliä te vain julistatte kuinka hienoa on

arvoisa puhemies itse pitkään virkamiehenä ja tuomioistuinlaitoksessakin työskennelleenä pidän hyvin valitettavana sitä että heillä työt kasvavat mutta resurssit eivät koskaan esitinkin välihuudon kun sisäiseen turvallisuuteen tulee rahaa ja hallinto oikeuksiinkin on on tullut tämän turvapaikkaprosessin myötä lisää rahaa mutta yleisiin tuomioistuimiin ei tule koskaan tulee vain lisää velvoitteita ja siellä on tämä lomarahaleikkaus tiedän hyvin paljon ihmisiä jotka ovat todella väsyneitä sen pitkän päivänsä kanssa mutta olen iloinen siitä että ministeri orpo nyt lupasi että perustuslakivaliokunnan lausuntoa noudatetaan

henkilötyövuosiresurssin tarve rahassa mitattuna yli puolet enemmän kuin mitä nyt heillä on budjetissa he ovat todella pulassa siellä ovat siis ihmisten etuusmenot maksettavana

arvoisa puhemies tästä kikystä sen verran että täytyy nyt muistuttaa siitä että kiky sopimuksen ovat tehneet työmarkkinajärjestöt ei mikään puolue eduskunnassa ole sitä tehnyt eikä hallitus mutta aivan niin kuin opetusministeri grahn laasonen sanoi ja edustaja essayahkin kyllä meidän pitäisi pikkuisen keskustella siitä miten me pystymme tätä talouskasvua positiivista kehitystä jatkamaan tässä maassa tässä yhteydessä

joka hallituksen tavoitteista nyt täyttyy seitsemänkymmentäkaksi prosenttia hyvin todennäköisesti meidän täytyy kyllä siirtää eteenpäin seitsemäänkymmeneenviiteen viiva seitsemäänkymmeneenkuuteen prosenttiin työllisyystavoite joka vastaisi muita pohjoismaita ja tähän tavoitteeseen meidän pitäisi miettiä keinoja miten se saavutetaan tämmöinen pilottihanke minun mielestäni voitaisiin tehdä suomessa että mikroyrityksiltä poistetaan yleissitovuus ja paikallista sopimista viedään eteenpäin nämä

oikeastaan hyvin samalla tavalla kuin edustaja kari että on siinä mielessä hassua että hallitus sanoo että sen omin toimin työllisyys on parantunut ja sitten samaan aikaan se sanoo että sillä ei ole osuutta kilpailukykysopimuksen ikäviin asioihin mutta tosiasia on se että meillä oli olemassa hallituksen esitys joka oli lausuntokierroksella ja jossa muun muassa olisi

arvoisa herra puhemies tässä lisätalousarviossa on hyviäkin asioita muun muassa sähköautojen latauspisteiden tuki asuinrakennuksille on erittäin hyvä asia ja perussuomalaiset ovat olleet sitä ajamassa olen itse tehnyt muun muassa lakialoitteen liittyen sähköautoiluun toinen tärkeä asia minkä haluan nostaa tässä esille minkä eteen perussuomalaiset ovat myös tehneet kovasti toimia liittyy syöpäkeskusten toiminnan perustamiseen ja genomikeskukseen on erittäin hieno asia että tämä asia on nyt kunnossa kannan kuitenkin huolta siitä nyt täällä momentissa esitetään että tätä määrärahaa saa käyttää lääkekehityskeskuksen perustamisen valmistelusta aiheutuvien menojen maksamiseen toivon kuitenkin että syöpäkeskuksella säilyvät myös resurssit toimia koska suomessa tehdään uraauurtavaa ennenkuulumatonta hienoa hienoa tutkimustyötä asioiden eteen kannustan kaikkia osallistumaan myös henkilökohtaisesti erilaisiin keräyksiin liittyen liittyen syövän tutkimukseen muun muassa syöpäsäätiölle ja yhdyn kyllä siihen mitä ministeri lindström tuolta sanoi miehet ja naiset menkää eri aloille kannustan kaikkia naisia hakemaan myös suomen pankin johtokuntaan
ja viimeinen aikaikkunassa pyydetty

arvoisa puhemies täällä on moneen kertaan sanottu että ei saada työvoimaa ja siihen on kuulkaa yksi syy yksi erittäin iso syy ja se on se että tällä maalla on varaa jättää ammattitaitoinen työvoima työvoiman ulkopuolelle ja sen tekevät tämän maan kannustinloukut meillä on liki puoli miljoonaa ihmistä ulosotossa ja näistä ihmisistä läheskään kaikki eivät voi ottaa työtä vastaan koska perhe ei sen jälkeen elä

lähtenyt yksityisiin työnvälitysfirmoihin joihin he saavat sopimuksen saman tien kun menevät sisälle mutta tuo sopimus on nollatyösopimus

eri mieltä tarvitsemme sote uudistuksen joka on valtiontaloudellisesti vastuullinen jokainen suomalainen ymmärtää että ilmaisia lounaita ei ole kallis valinnanvapaus kustannetaan korkeina asiakasmaksuina tai huonompana palveluna tai molempina lähivuosien muutoskustannukset ovat useita satoja miljoonia mutta jo nyt hallitus on onnistunut tärväämään puoli miljardia euroa hallintoon ja tietojärjestelmiin joilla pyöritetään mallia jota ei ehkä koskaan tule yhtä huoletonta on rahankäyttö tässä lisätalousarviossa jossa jälleen luvataan niin sanottuihin pilotteihin sata miljoonaa euroa viime kuussa tehtiin jakopäätös ensimmäisestä sadasta miljoonasta hallitus puolustautui sillä että rahaa ei ole liikkunut mihinkään että ne ovat ehdollisia sille että sote toteutuu mutta tämä ei ollut perustuslakivaliokunnan kanta silloin kun se kerran viime kesänä ja nyt toisen kerran viime viikolla lausui että nämä pilotit täytyisi pysäyttää näin ollen hallitus suhtautuu perustuslakivaliokuntaan kuin seisovaan pöytään se ottaa sieltä katkaravut mutta jättää hapansilakat ottamatta mutta perustuslakivaliokunnan kanta ei ole ehdollinen siihen täytyisi suhtautua vakavasti ja se on tämän päivän suuri uutinen että hallitus ei edes teeskentele noudattavansa perustuslakivaliokunnan kantaa nämä lupaukset näistä rahoista ovat yksi tapa jolla hallitus hivuttaa sote mallia eteenpäin ilman eduskunnan päätöstä maakuntien väen edessä heilutellaan näitä miljoonien setelinippuja ei ihme jos he ovat innostuneita tämän sote mallin toteuttamaan sote keskuksiin etelä karjalaan kymenlaaksoon pohjois savoon ja uudellemaalle neljäkymmentäyksi miljoonaa suunhoidon yksikköihin keski suomeen ja uudellemaalle kaksikymmentäviisi miljoonaa asiakasseteleitä varten etelä pohjanmaalle etelä savoon päijät hämeeseen uudellemaalle seitsemäntoista miljoonaa henkilökohtaiseen budjetointiin etelä savoon keski pohjanmaalle päijät hämeeseen satakuntaan ja uudellemaalle viisitoista miljoonaa sata miljoonaa euroa kymmeneen maakuntaan viidestoista toukokuuta kysymys kuuluu millä oikeudella nämä rahat on jaettu ja vastaus on ei millään oikeudella seuraavat sata miljoonaa ovat luvassa niille jotka eivät vielä ole saaneet millä oikeudella nämä rahat jaetaan ei millään oikeudella miten tähän on jouduttu paitsi että perustuslakivaliokunnan kantaa ei kuulla siinä että toimeenpanossa on sen mielestä menty jo liian pitkälle asiasta on myös tehty kantelu oikeuskanslerille ja tampereen yliopiston oikeustieteen professori pauli rautiainen väläyttää jo ministerivastuuasiaa perustuslain sadannenviidennentoista pykälän mukaan

on kokoomuksen ja keskustan pakkomielle vain siksi että sote on tärkeämpi poliittisesti kuin oikeudellisesti arvovaltakysymys kun käytetään valtiovaltaa se ei koskaan saa olla arvovaltakysymys se millä tavalla perustuslakivaliokunnan kanta velvoittaa hallitusta tullaan siis testaamaan lähiviikkoina ja se tulee olemaan yksi tämän sote sopan mielenkiintoisimpia näytöksiä arvoisa puhemies jos hallituksen lisätalousarvio levittää satoja miljoonia olemattoman lainsäädännön toteutukseen niin se on paljon kitsaampi olemassa olevien ongelmien ratkaisussa työllisyyden ja kestävän kasvun uudistuksiin ei ole kykyjä eikä haluja on oikein että hallitus on havainnut ongelman että joillakin aloilla ja menestyvillä paikkakunnilla ei ole saatavissa työpaikkoihin osaavaa työvoimaa mutta eihän tätä ongelmaa pitäisi olla olemassakaan miksi vasta nyt herätään huomaamaan että puolitoista miljoonaa suomalaista on lisä tai täydennyskoulutuksen tarpeessa miksi vasta nyt siihen varataan edes vähän määrärahoja soteen syydetään rahoja mutta työvoimakoulutuksessa pihistellään sdp on esittänyt kahta merkittävää uudistusta joilla osaamistasoa nostetaan on esitetty oppivelvollisuusiän ja lisäksi lauri ihalainen on esittänyt ammatillisen aikuiskoulutuksen reformia joka seuraavan hallituksen on ainakin välttämättä tehtävä arvoisa puhemies näin lopuksi kerron että sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on on jättänyt omat rakentavat lisätalousarvioaloitteet joissa osaamis ja työllisyyspanostuksia on yhteensä kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa niihin sisältyy merkittävä investointi koulutukseen sekä business finlandin innovaatiorahoituksen valtuuksien nostamiseen lopuksi onnittelen hallitusta lottovoitosta kun vientiluotto oy päätti maksaa valtiolta kymmenen vuoden kuluessa saamansa lainan takaisin julkinen nettolainanotto supistuu yksi pilkku kolme miljardia euroa tänä vuonna ja kuten täällä kuultiin tällä yksi pilkku kolme miljardia tarkoitus kustantaa kaksisuuntaiseen vakuusjärjestelyyn siirtyminen valtion velanhoidossa näin tämänhetkinen hallitus siirtää aikaisemmalta hallitukselta saamansa lahjan tulevien hallitusten hyväksi ja se on hallitukselle kunniaksi

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat harvalukuiset mutta sitäkin sinnikkäämmät kollegat minäkin ajattelin katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja kuitenkin kiinnittää sen tähän lisäbudjettiin ja se liittyy siihen että vaikka meillä nyt taloudessa menee onneksi kasvun suhteen työllisyyden suhteen vienninkin näköalojen suhteen paremmin ja hyvä näin iloitkaamme siitä ja siihen ovat vaikuttaneet hyvin monet asiat niin kuitenkaan ei voi olla aivan varma siitä mikä pidemmän aikavälin kestävän kasvun näköala meillä on niin riippuvaisia me olemme jatkossakin viennistä ja maailmantalouden murheista jos niitä uudelleen kohdataan tässä mielessä pidemmän aikavälin talouskasvun varmistamisen kannalta on asioita joita pitää vahvistaa osaaminen panostukset tutkimukseen tuotekehitykseen ja innovaatioon ne liittyvät tuottavuuden nostamiseen ja investointien varmistamiseen kotimaassa ja viennin jalustan laajentamiseen puhun tästä senkin vuoksi että lisäbudjetista ei löytynyt lisärahoitusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen mistä rahoitusta on leikattu jotta olen uskottava sitä leikkasi edellinenkin hallitus mutta tämä hallitus on jatkanut sitä leikkaamista me emme ole enää innovaatiopolitiikan kärkimaitten joukossa ja tämä on huono asia sen pidemmän aikavälin kasvun edellytysten uusien ideoitten näkökulmasta me olemme esittäneet omassa vaihtoehdossamme kuudenkymmenen miljoonan lisärahoitusta nimenomaan innovaatiopanostuksiin jotta pidemmällä aikavälillä me varmistamme ne kasvun näköalat joista me täällä nyt iloitsemme toinen asia liittyy sitten osaamiseen yleinen koulutustaso ei ole noussut vaan laskemassa suomessa meillä pilkahtavat jo koulutuksellisen eriarvoisuuden siemenet tässä yhteiskunnassa ja meillä on ihmisiä jotka ovat peruskoulutuksen varassa hyviä ihmisiä osaavia ihmisiä mutta heidän työllisyysasteensa on neljäkymmentäyksi prosenttia kun se nyt meillä keskimäärin on prosenttia näitä alle kolmekymmentä vuotiaita nuoria aikuisia on se noin satatuhatta tästä katsantokannasta katsottuna oppivelvollisuusiän ja

oikeuden nostaminen koko toiselle asteelle on erittäin tärkeä reformi juuri sen takia että näiden nuorten aikuisten jotka peruskoulun varassa ovat työelämässä työhistoriat ovat vain kaksikymmentäyksi vuotta naisilla kaksikymmentäneljä vuotta miehillä ja sen toisen asteen koulutuksen ja tutkinnon nostaa useammalla vuodella heidän työhistoriaansa talouspoliittinen arviointineuvosto teki tässä suhteessa erittäin vastaansanomattomia argumentteja tälle uudistukselle ja toinen asia liittyy siihen mistä edustaja harakka puhui ja mitä me olemme esittäneet ja minkä eteen olemme tehneet paljon valmisteluita tämä maa tarvitsee ammatillisen aikuiskoulutuksen ison reformin se on iso haaste jopa pääministeri on sanonut että muutaman vuoden sisällä pitää yli miljoona ihmistä uudelleenkouluttaa digitalisaation teknologisen kehityksen ja tekoälyn myötä minullakin on ollut tilaisuus nyt istua tässä tekoälytyöryhmässä joka pohtii sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja ainoa iso läpilyövä asia on se että osaamisen vahvistaminen on keino selvitä myös näistä muutoksista me tarvitsemme työikäisen väestön osaamistason nostamista ennen kaikkea jotka ovat heikommassa asemassa niin että kaikki pysyvät mukana ja tämä vaatii tämän uuden reformin ison uudistuksen ja siihen liittyvän rahoitusjärjestelyn että ihmiset voivat siirtyä työstä ja ja ammatista toiseen turvallisemmin tai työn tekemisen muodosta toiseen mikä tulee olemaan myöskin iso asia

työstä toiseen ja tässä mielessä tämä reformi on erittäin tarpeellinen sosiaalidemokraatit ovat olleet tämän aloitteen tekijöitä ja meillä on paljon siihen annettavaa ja seuraavaan hallitusohjelmaan tämä pitää ehdottomasti saada

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat kokeneen edustaja ihalaisen puhetta on aina miellyttävä ja mukava kuunnella on sitten asioista joissain tilanteissa samaa mieltä tai tai eri mieltä tai keinoista eri mieltä niin hyvää rakentavaa pohdintaa ja sitä hänen puheenvuoronsa tälläkin kerralla oli keinoista osittain olen eri mieltä en näe pakkoa tässä ratkaisuna vaan vaan mieluumminkin koulutustakuu tyyppistä ratkaisua missä taataan jokaiselle opiskelupaikka ja riittävä tuki ja ja sitä kautta mahdollisuus saada ammatillinen koulutus tai tai lukiokoulutus ja sitä kautta eteenpäin

yli seitsemänkymmenen prosentin tämä kertoo siitä että tämän päivän maailmassa ei pärjätä enää pelkällä peruskoululla ja sen takia tämä tavoite että jokainen suomalainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen ja mielellään jatkaa on on hyvä kannatettava ja yhteinen keinoista varmasti löydetään yhteisymmärrys kun sen aika on

selvitysten tutkimusten mukaan yli puolet suomalaisista kannattaa valinnanvapautta sitä että pääsisi itse vaikuttamaan siihen missä lääkäripalvelut ja toisaalta siihen että pääsisi lääkäriin itse pidin tämän valtiovarainministeriön korkeimman virkamiehen martti hetemäen muistion yhtenä tärkeänä ja arvokkaana tietona sitä että valinnanvapaus on mahdollista toteuttaa plus miinus nolla panostuksella eli se aiheuttaisi säästöä mutta se säästö hukkuu siihen että ihmiset pääsevät lääkärijonosta lääkäriin näin se kerrotaan tuossa hetemäen muistiossa eli eli se kokonaisuus menee plus miinus nollaan sen kautta että palveluiden käyttö lisääntyy pitkässä juoksussa säästö tulee siitä että enää ei tarvitsisi pienituloisten monien lapsiperheiden työttömien eläkeläisten odottaa neljää viikkoa lääkäriin pääsyä vaan he pääsisivät valinnanvapauden kautta lääkäriin heti kun oireita tulee ja vaivaa ilmenee ja saisivat oikea aikaista hoitoa tämä on myös tullut meillä usean kerran kuulemisissa esille

on kasvussa niin työttömyys vähenee kuitenkin hitaasti ja tähän tässä lisätalousarviossa osoitetaan runsaasti toimenpiteitä missä osittain tullaan tähän samaan kysymykseen että työpaikat ja työntekijöiden osaaminen eivät kohtaa ja sen takia täällä panostetaan muuntokoulutukseen täydennyskoulutukseen vapaan sivistystyön kautta muun muassa digiosaamisen vahvistamiseen tuossa debatin loppupuolella nostin itse esille valtiontalouden tuoreimman riskikatsauksen se on sellainen asiakirja mihin kyllä kannattaa jokaisen kansanedustajan tutustua mutta toivoisin että myös suomalaiset tutustuisivat siihen ja mediakin sitä toisi vahvemmin esille valtionvelka on nimittäin lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa valtion epäsuorat vastuut ovat kasvaneet vielä nopeammin kun vielä vuonna kaksituhattakahdeksan valtion takausten ja takuiden määrä oli noin kaksikymmentäkaksi miljardia viime vuoden lopulla luku oli jo viisikymmentäkaksi miljardia

enää näin hyvät ajat jatku kuin kuin nyt olemme nähneet

arvoisa puhemies muutama nosto vielä tästä lisätalousarviosta joka siis annettiin toukokuun lopussa hallituksen toimesta tässä tulee panostuksia merkittävästi osaamiseen ja sivistykseen osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään siis kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä joihin ehdotetaan yhteensä kuusikymmentä miljoonaa euroa

merkittäviä myös pitkään perhevapaalla olleiden henkilöiden paluuta takaisin työelämään tuetaan omalla pilotilla ja ja on myös muutamia muita koulutustoimenpiteitä haluan myös antaa kiitosta liikenneministeri anne bernerille näistä liikennehankkeista joita nyt saadaan eteenpäin keski pasilan päärataremontti etenee mutta haaste mikä meillä on tulevaisuudessa on tiestön korjausvelkaohjelman jatkaminen ja itse toivon että kaikki puolueet pitävät kiinni siitä yhdessä sovitusta linjasta että korjausvelkatyötä jatketaan myös tämän anne bernerin aloittaman työn

puhemies oikeastaan

minkä hallitus tällä kaudella on koulutuksesta leikannut se on täysin nurinkurista koska sillä leikataan myös tulevaa kasvua ja sen edellytyksiä sehän on se yksi suuri kritiikki minkä vuodesta toiseen kaikki talousoppineet ovat toistaneet myös meille siellä

mutta hyvä että joitain positiivisia plussan merkkejä on se on tietenkin aina aina tärkeä seikka kaikkinensa puhemies kun puhutaan tästä kasvusta niin on hyvin tärkeää että se kuuluu kaikille kuten tuossa debatissa moneen kertaan puhuimme haluan vielä erikseen tässä mainita pari sanaa siitä lomaraha asiasta mikä nousi merkittävällä tavalla mehän sosiaalidemokraatteina jo omaan vaihtoehtoomme sisällytimme voimavarat sille että kasvu kuuluu kaikille hengessä ollut aika osoittaa reiluutta näitä ahkeria julkisen sektorin työntekijöitä opettajia sairaanhoitajia siivoojia ja poliiseja kohtaan ja perua nämä lomarahat perheillä on aika surullisia tarinoita siitä mitä kaikkea nyt sitten jää kokematta ja jää tekemättä kun talouteen iso lovi tulee siitä kun totuttuja lomarahoja ei makseta minä kyllä aina jaksan uskoa siihen että kun ihminen saa hieman mahdollisuutta mahdollisuutta lomaa viettää ja ja tehdä mielekkäitä asioita niin kyllä se sitten myös koko kansakunnan luovaa pääomaa nostaa ja ja myös antaa taloudelle vipinää kun ihmisten ostovoima ostovoima pysyy yllä siksi olen erittäin pettynyt sillä hallituksella olisi ollut vielä mahdollisuus tässä lisätalousarviossa rahasumma näihin lomarahaleikkausten kompensaatioihin kohdentaa se ei olisi ollut vielä ajallisesti myöhäistä ja ja siksikin se on erittäin iso puuttuva aukko olisi tullut tässä lisätalousarviossa mielestäni olla vielä jatkan hieman tästä kasvu kuuluu kaikille ajatuksesta siinä mielessä kun aiemmassa debatissa sanottiin että kyllähän sitä kauheasti kaikille kuuluukin mutta se hallituksen arvovalinta vain valitettavasti on ollut

että rahaa on löytynyt siihen että hyväosaisimpien verotusta on kevennetty on löytynyt miljoonaperintöihin on löytynyt varakkaille metsänomistajille on löytynyt kaikkein varakkaimmille apteekkareille näille on rahaa löytynyt silloin kun silloin kun veropäätöksiä on tehty mutta samaan aikaan hallituksen täytyy myöntää että tämä hallitus esimerkiksi leikkaa ihmisten perusturvaa on leikattu eläkkeiden indeksejä siitä huolimatta että muutama pieni korotus takuueläkkeisiin on tullut niin kun toisella kädellä leikataan samaan aikaan tietenkin eläminen myös kallistuu lääkkeet kallistuvat asiakasmaksut kallistuvat kyllähän me ne eduskunnan tietopalvelun laskelmat näimme esimerkiksi pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan ostovoima jää miinusmerkkiseksi siksi tämä ei ole ollenkaan sellainen asia joka ei huomiota ansaitsisi vaan nimenomaan meidän täytyy siihen vakavasti kiinnittää huomiota tässäkin suhteessa kasvu kuuluisi kaikille toisin kuin hallitus omissa arvovalinnoissaan nyt toimii tähän sote asiaan lopuksi täällä käytti edustaja harakka mielestäni merkityksellisen puheenvuoron juuri liittyen pilotteihin ja niiden ajankohtaan ja siihen että perustuslakivaliokunta on jo muutaman kerran siitä huomauttanut ja siitä huolimatta asiaa viedään tässä laajuudessa käytännössä katsoen päätöksiä tehden tehden jo läpi eli eli siitä haluan itsekin puumerkkini jättää tähän puheenvuoroon ja ylipäätään valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ei ollut kovinkaan yllättävää että perustuslakivaliokunnassa eräs kriittinen kulmakivi mikä siellä nostettiin oli tämä rahoituksen riittävyys poikkeustilanteissa niin että ihmisoikeudet voidaan turvata perusoikeudet voidaan turvata se oli todella merkittävä kannanotto minä todella toivon että hallitus nyt sitten miettii näitä mallejaan ja esityksiään että minkä vastauksen tähän antaa koska

on yksiselitteisesti ottanut kriittistä kantaa hyvin kriittistä sanoisinko jopa tyrmäävää kantaa siihen että tässä ei ole kylliksi rahoitusta huomioitu ja huomionarvoista puhemies on myös se että meillä on parhaillaan julkisen talouden kehys siellä valiokunnassa käsiteltävänä johon sosiaali ja terveysvaliokunta ei edes ole antamassa lausuntoa tämä julkisen talouden kehys on rajusti ristiriidassa suhteessa siihen mitä tällä hetkellä näkymät ovat sote uudistuksen suhteen siksikin uskon nyt että tässä vakavissaan tulevina viikkoina myös hallituspuolueet miettivät mitä he voivat tehdä tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon suhteen eli rahoitus huolestuttaa puhemies edelleen kovasti

arvoisa rouva puhemies tämä

sisältää monia tärkeitä ajankohtaiseen tilanteeseen reagoivia toimenpiteitä jotka voimistuvan talouskasvun ja ja elinkeinoelämän muuttuvien tarpeiden keskellä todella odotettuja erityisesti iloitsen siitä että hallitus panostaa tässä lisätalousarviossa etenkin yritysten tarpeisiin ja varsinkin kasvaviin osaamistarpeisiin tähän on kaavailtu panostettavan kuusikymmentä miljoonaa euroa yhteensä erilaisiin toimenpiteisiin nythän meillä on sellainen tilanne että kasvaneen työvoiman tarpeen johdosta useilla aloilla alkaa olemaan jopa työvoimapula ja useilla alueilla entisestään paheneva työvoimapula tämä näkyy monenlaisina ongelmina toisaalta työttömyys saattaa olla hyvinkin korkealla mutta silti varsinkin valmistavan teollisuuden yrityksistä ja tietyiltä palvelualoilta tulee viestiä että osaavia työntekijöitä on vaikea saada tämä näkyy myös omalla alueellani keski suomessa jossa valmistavalla teollisuudella perinteisellä teollisuudella menee varsin hyvin tilauskirjat ovat kohtuullisessa kunnossa jopa täynnä tietyillä yrityksillä mutta jatkuvasti saan sitä viestiä että osaavia työntekijöitä hitsareita koneistajia erilaisia erilaisia teollisuuden osaajia on todella vaikea saada huolimatta siitä että työttömyystilastot näyttävät siltä että kyseisiä osaajia siellä kyllä olisi vailla työtä sen takia pidän erittäin tärkeänä että hallitus nyt päättää panostaa työnhakijoiden jatko ja täydennyskoulutukseen peräti kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa se on tässä tilanteessa erittäin tärkeää toki lisääkin tarvittaisiin mutta tämä tulee todella todella tarpeeseen tässä tilanteessa lisäksi vaikeassa työmarkkina asemassa olevien olevien työllistymisen edistämiseksi on päätetty lisätä viisi miljoonaa euroa rahaa tämä on hyvä toimenpide myöskin varsinkin kun nähdään se kuten tuolla omalla alueellani nämä korkeat työttömyysluvut kielivät siitä että on hyvinkin vaikeasti työllistyviä työnhakijoita siellä tilastoissa vailla työtä perheitä on vailla työtä niin on tärkeää näitä toimenpiteitä kohdennetaan ja sitten voidaan alueellisten te toimistojen kautta muodostaa vielä kohdennetumpia toimenpiteitä

lisäksi on päätetty myös lisätä te toimistojen henkilöstöresursseja mutta tämä työvoiman kohtaanto ongelma on on todella laajempi ongelma siihen tarvitaan myös uusia koulutuspoliittisia toimenpiteitä nyt vastikään voimaan astunut ammatillisen koulutuksen uudistus toki auttaa asiaan itse kun sain viime viikon perjantaina käyttää puheenvuoron äänekoskella vasta vasta ammattiin valmistuneille valmistuneille nuorille ammattilaisille niin siellä kyllä todella tuli esille se kuinka tyytyväisiä koulutuksen järjestäjät ovat ammatillisen koulutuksen uudistukseen ja kuinka se aivan uudenlaisella tavalla mahdollistaa yritysten kanssa yhdessä räätälöitävien ja ennen kaikkia niiden yksilöiden opiskelijoiden tarpeisiin räätälöitävien koulutusten koulutusten luomisen ja koulutuksen suuntaamisen niille aloille joilla sillä todella on tarvetta ja myös sellaisia toimenpiteitä joita nämä opiskelijat tarvitsevat tästä tuli kyllä paljon kiitosta toki vielä useampi vuosi menee ennen kuin tämä lainsäädäntö on kokonaisuudessaan astunut voimaan uusi rahoitusjärjestelmä ja ennen kuin alueella koulutuksen järjestäjä elinkeinoelämä ja muut työnantajat ovat tähän uuteen malliin sopeutuneet ja siitä täysimittaisesti saadaan kaikki hyöty irti mutta todellakin todellakin tämä malli sai kiitosta toki tämä

niukenneen niukenneen rahoituksen aika on ollut vaikea asia ja vaikea siihen sopeutua mutta tällä reformilla siihenkin ongelmaan on pystytty kyllä vastaamaan mutta selvä on että tulevaisuudessa tässäkin rahoituksen osalta suunnan pitää pitää muuttua tämä osaavan työvoiman saatavuus on sillä tavalla aika merkittävä aluepoliittinenkin aluepoliittinenkin kysymys nimittäin useilla alueilla seutukunnissa varsinkin useissa seutukaupungeissa joihin on sijoittunut paljon valmistavaa teollisuutta ja teknologiateollisuutta

osaavan työvoiman tarve on tällä hetkellä todella huutava jos nyt käy niin että näillä toimenpiteillä ja jos jatkossa ei tehdä vielä lisää toimenpiteitä ei pystytä pureutumaan ja ratkaisemaan työvoiman saatavuuden ongelmaa niin on vaarana todella se että teolliset yritykset siirtävät tuotantonsa ja ja toimintansa muualle ehkä jopa suomen ulkopuolelle pitää muistaa että meidän elinkeinoelämämme ei enää kilpaile suomen sisällä alueiden välillä vaan ennen kaikkea kansainvälisillä euroopan laajuisilla ehkä jopa laajemmillakin markkinoilla tästä syystä työvoimaongelmaan on kyllä saatava saatava ratkaisuja lähivuosina muuten muuten tulemme olemaan ongelmissa vielä vielä lopuksi lopuksi haluan nostaa esille tätä tätä mielestäni erittäin hyvää toimenpidettä jossa hallitus on päättänyt keskittää kaivostoimialan sijoituksensa suomen malmijalostus osakeyhtiöön tämä on todella todella merkittävä ja tulevaisuuteen suuntaava suuntaava toimenpide koska jo nythän on maailmalla nähtävissä se kuinka erilaisten akkumineraalien kaivannaisteollisuuden tuotteiden kysyntä kasvaa kun autokannan sähköistyminen etenee teollistuneissa maissa kun meillä suomessa näitä mineraaleja on niin on tärkeää että avittaa näin julkisin toimenpitein valtion toimenpitein tämän tämän toimialan ja tämän klusterin kehittymistä nimenomaan suomalaisessa omistuksessa ettei kävisi niin kuin monesti että tämmöinen lupaava kasvava toimiala siirtyy välittömästi ulkolaiseen omistukseen mutta tästäkin toimenpiteestä kyllä hallitusta mielelläni kiitän ja toivon toivon sille menestystä

arvoisa puhemies suomi on päässyt mukaan kansainväliseen kasvuun ja työllisyys on vahvistunut vaikka itse asiassa alkuvuoden neljänneksen työtuntien määrä suhteessa edelliseen vuoteen onkin alentunut minä jos kuka olen iloinen siitä että työllisyys on vahvistunut mutta jos mietimme vaikkapa pitkäaikaistyöttömyyttä niin tässä salissa kuulee usein että niin moni pitkäaikaistyötön on työllistynyt eli katsotaan pitkäaikaistyöttömyyden alenemaa ja sanotaan että nämä ihmiset ovat työllistyneet mutta näin yksinkertaista tämä tilastomatikka ei ole me emme tiedä minne nuo työttömät ovat menneet meillä on tullut työvoiman ulkopuolelta ihmisiä jotka ovat työllistyneet ja nostaneet meidän työllisyysastettamme mutta me emme tiedä mitä itse asiassa pitkäaikaistyöttömille on tapahtunut me tiedämme että meillä on hyvin monia päätösperäisiä ratkaisuja jotka ovat puhdistaneet pitkäaikaistyöttömien tilastoja minusta olisi syytä itse asiassa tehdä vähän laajempi syvempi selvitys siitä mitä pitkäaikaistyöttömyydessä oikeasti on tapahtunut koska muuten me teemme vääriä johtopäätöksiä siitä

mitkä toimenpiteet ovat toimineet ja mitkä toimenpiteet ovat itse asiassa työntäneet ihmisiä pois työmarkkinoilta saaneet ihmiset luopumaan työnhausta ihmisten antaman palautteen mukaan näyttää siltä että aktiivimalli ja lisääntyneet karenssitoimet ovat muun muassa saaneet monen luopumaan työnhausta ja siirtymään esimerkiksi yksin toimeentulotuen varaan ja jos nämä ovat meidän aktiivisten toimiemme seurauksia niin menemme kyllä ojasta allikkoon koska kaikki tiedämme sen että toimeentulotuen varassa olevan ihmisen on hyvin vaikea ottaa vastaan

tätä tapahtuu koska hallitus on myös monissa omissa työllisyyspoliittisissa reformeissansa arvioinut että sen seurauksena toimeentulotukimenot tulevat kasvamaan ja tämä on ristiriitaista työllisyystavoitteiden näkökulmasta hallitus on lisäämässä resurssia osaavan työvoiman turvaamiseen ja tämä on ehdottomasti hyvä ja positiivinen asia en haluaisi puhua historiasta mutta osaamispanosten kohdalla on aivan pakko osaavan työvoiman pula on osittain tämän eduskuntakauden omien päätösten seurausta esimerkiksi on ajettu johdonmukaisesti alas ammatillista työvoimapoliittista koulutusta edellisen eduskuntakauden aikaan meillä oli nelin viisinkertainen määrä ihmisiä jotka olivat työttöminä ammatillisessa työvoimapoliittisessa koulutuksessa sillä turvattiin koulutusta nimenomaan sellaisilla aloilla ja alueilla tapahtui nopeita muutoksia ja tuon koulutuksen työllistymistulokset olivat hyviä nyt kun osa tuosta rahasta suunnilleen puolet on siirtynyt vos järjestelmän sisään eli siis vain noin puolet on siirtynyt vos järjestelmän sisään seuraus on ollut se että koulutus muuttuu hitaammin se vastaa alueiden tarpeisiin hitaammin vaikka ammatillisen koulutuksen reformia on tehty ja siellä on tehty tällaista nonstop sisälleottojärjestelmää

siitä millaisia työpaikkoja meillä on tarjolla osa tästä en sano ollenkaan että kaikki meillä on aitoa ammatillisen osaamisen pulaa meillä on myös ongelma sen suhteen että monet työpaikat ovat pirstoutuneet sellaisiksi että ne eivät enää houkuttele sitä ammattitaitoista osaamista jota noissa työtehtävissä kuitenkin tarvittaisiin silloin voitaisiin miettiä myös sitä että työn organisoinnilla fiksummin on iso merkitys siinä miten meillä

silloin pitää etsiä vähän toisenlaisia lääkkeitä lisäbudjetissa on sinänsä aivan oikein ajateltu että viisi miljoonaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työllistämiseen suunnattuna on hyvä asia mutta tähän liittyy sisältänsä ongelmia jotka liittyvät näihin kasvupalvelupilotteihin kasvupalvelupilotteihin kysehän tässä on lähinnä siitä että tällä hetkellä meillä on kuntakokeilu jossa näitä toimia on tehty nyt näitä kuntakokeiluja ollaan siirtämässä yksityisiin yrityksiin ja siihen laitetaan viisi miljoonaa euroa sen lisäksi tarvitaan kolme miljoonaa euroa että voidaan avata urajärjestelmä tästä lainsäädäntöä ei tästä talosta ole vielä saatu ulos ja me ajaudumme herkästi samaan tilanteeseen kuin valinnanvapauspiloteissa toivonkin että tätä rahaa ei näihin it järjestelmiin jotka palvelisivat vain kaksi vuotta toteuteta ennen kuin on varmuutta siitä että lainsäädäntö toteutuu

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajakollegat on hieno asia että meillä on talous noussut kasvuun ja voidaan sanoa että on pientä paranemista havaittavissa aika suurtakin mutta kuitenkin kuulkaa totuus on se että siellä on myös paljon ihmisiä joilla ei mene niin hyvin on työttömiä on niitä joilla olisi toki sitä osaamispotentiaalia mutta sopivaa työpaikkaa on niitä jotka ovat jääneet siihen aktiivimallin loukkuun on myös niitä jotka kenties ovat sairaita eivätkä kykene sillä tavalla tai kykenisivät mutta eivät löydä sitten sitä vastaavaa työtä mikä olisi ei meillä suomessa loppujen lopuksi kun lähdetään arkea katsomaan kaikilla mene hyvin ja on tärkeää että me emme unohda täällä sitä että arki on tuolla jossakin ja ne puhelut ja ne viestit mitä ihmisiltä tulee kyllä ovat todellisia viime viikonloppuna sain puhelun haminasta jossa ikäihminen soitti ja ja kertoi niistä huolistaan ja yritin sitten puhelinlankaa pitkin häntä auttaa mutta ne aina vähän murheellisiakin puheluja kun tietää että me tarvitsisimme suomeen jonkun linjan johon joku auttaja vastaisi ihmisillä on oikeasti hätä voi vain miettiä sitä hetken hätää siellä kun ei kukaan ole auttamassa hänellä oli ihan ihan tärkeää asiaa liittyen sote palveluihin mutta arvoisa puhemies yleensä aina kun puhutaan näistä lisätalousarvioaloitteista puhutaan myös tiehankkeista ja aloitan autoilla niin mielenkiinto säilyy puheeni loppuun asti nostan muutaman tiehankkeen täältä esille joita pitäisin erittäin tärkeänä jossakin vaiheessa viedä eteenpäin totta kai kevyen liikenteen väylät uudellamaalla on tosi ikävää että meillä on edelleen uudellamaallakin tienpätkiä joilta kevyen liikenteen väylät puuttuvat ja yksikin liikennekolari on kohtuuton tai pienen lapsen kuolema ja menehtyminen toivon että toivon että tähän tähän hallitus kiinnittää huomiota kautta suomen kevyen liikenteen väylät kuntoon mielestäni se on erittäin tärkeä asia no sitten nostan reisjärvi haapajärvi alueella kolme tienpätkää ylilestintie mäntyperäntie ja kinnulanrannantie siellä on kovasti raskasta liikennettä ja kaipaavat siellä teitä kuntoon no sitten uudeltamaalta porkkalan kirkkonummella oleva tie fagervikintie inkoosta tammisaareen ja bodomintie espoossa siinä olivat autot ja tieosuuteni sitten lähdetään tähän soteen meillä on todellakin sote uudistus täällä ja niin kuin jo totesin välillä kun tätä seuraa tätä soten etenemistä tuntuu että se on vähän niin kuin agatha christien trilleri kokki kadoksissa ja tuntuu ettei täälläkään sitä kokkia löydy mutta nyt on perustuslakivaliokunta kuitenkin löytynyt sitten pistämään sen viimeisen pisteen ja me sosiaali ja terveysvaliokunnassa sitten saimme kauhan kauniiseen käteemme alamme nyt valinnanvapauslakia muun muassa käymään läpi mitä korjauksia sinne saadaan ja miten näissä asioissa edetään mutta se on ainakin varma juttu että kolmen miljardin säästötavoite tai tai kustannusten hillitseminen kuulostaa aika utopistiselta kun alkaa laskemaan eteenpäin ja järkevästi miettii siellä on valtavia ict hankkeita siellä tulisi olla vaiheistusta aikataulu on kireä

nämä pilotoinnit ovat tärkeitä maakunnille että ne pääsevät niitä käynnistelemään mutta myös tuntuu välillä kummalliselle kun laeilla on maata rakennettava sanotaan mutta ensin rakennetaan ja sitten vasta tehdään lainsäädäntöä pitäisi ensin olla lainsäädäntö ja sitten vasta lähteä tekemään suuria rakenteita ja ja erityisesti se rahoitus kunnossa

paljon puhuttu erittäin tärkeää että toisen asteen koulutuksessa ja ja ammattikorkeakoulutuksessa saattohoitoa kehitetään ja lisäkoulutukseen annetaan resursseja sitten nostan esille täältä sosiaali ja terveysministeriön osiosta kun siellä valiokunnassakin olen tämän genomikeskuksen kansallisen syöpäkeskuksen tilanteen minä olen erittäin tyytyväinen ja iloinen siitä ja kiitän hallitusta että että tämä syöpäkeskus ja genomikeskus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ja ne ovat meillä hallussa niin pitääkin olla meillä on äärettömän taitavaa tutkimustyötä meillä on äärettömän hyvä terveydenhuolto erikoissairaanhoito liittyen syöpätauteihin meillä saa erittäin hyvän avun nopeasti pääsee hoitoon hoitotakuu ei töki siinä esimerkiksi syöpäpotilaiden kohdalla erittäin hieno asia perussuomalaiset ovat olleet sitä ajamassa tässä eduskuntakauden alussakin olen tehnyt itse toimenpidealoitteet jo viime kaudella ja ja potkinut syöpäkeskusasiaa eteenpäin se on mennyt mutta nyt hieman olen huolissani kun täällä täällä tämä määräraha joka on ohjeistettu genomikeskukselle ja syöpäkeskukselle ohjataan myös lääkekehityskeskuksen perustamisen valmisteluun yritin hieman tutkia sitä taustaa no siellä toki toivotaan sitä mitä ministeritkin täällä sanoivat että syntyisi uusia kasvuyrityksiä sehän on hyvä asia mutta myös lääkekehitysprojekteja toivon että tässä asiat menevät myös tämän saattohoidon hyvän kivunlievityksen palliatiivisen hoidon kehittämisen kanssa eteenpäin elikkä muun muassa tällä tavalla puututaan siihen että kivunlievitys ei välttämättä aina onnistu ja sillä tavalla kehitetään sitä lääkehoitoa mutta toki myös haluan kuulla myöhemmin lisää mitä tämä tarkoittaa ja ja mistä on sitten se raha pois sitten vielä nostan esille tämän sähköisen liikenteen sekin on muuten perussuomalaisten lakialoite tein itse viime kaudella lakialoitteen sähköautoilun edistämisestä ja ja oli asiat etenee ja se on hieno juttu että nehän etenee on sitä vaikka oppositiossakin niin voi saada potkittua asioita eteenpäin silloin silloin oltiin keskustan kanssa yhtä aikaa oppositiossa ja teidänkin puolueesta oli monta allekirjoittajaa siinä lakialoitteessani

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat hyvässä kunnossa olevat turvalliset tiet ovat itä suomen maakuntien työllisyydelle matkailulle ja elinvoimalle elintärkeitä kunnossa oleva tiestö ja raiteet edistävät saimaan alueen kauniiden kohteiden saavutettavuutta ja vetovoimaa ne edistävät yritysten mahdollisuutta toimia ja työllistää itäisessä suomessa ja ne edistävät ihmisten mahdollisuutta elää itä suomessa kelirikko on ollut pahempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen tämä näkyy ihmisten arjessa kuoppaisina maanteinä teiden reunojen sortumisina ja eri tieosuuksille asetettuina painorajoituksina nämä kaikki lisäävät ammattiliikenteen kuljetuskustannuksia kun joudutaan ajamaan pidempiä vaihtoehtoisia reittejä tai ottamaan vähemmän lastia myös hiljaisempien tieosuuksien tienopeuksien takia pidemmästä matka ajasta syntyy lisäkuluja kuluttajille nämä kaikki merkitsevät kallistuvia palveluja ja tuotteita tänä vuonna pohjois savon ely keskuksen johon kuuluu siis kolme maakuntaa etelä savo pohjois savo ja pohjois karjala päällystysmäärärahoilla jotka jotka on osoitettu näiden kolmen maakunnan alueelle pystytään korjaamaan päällysteitä noin kolmensadanneljänkymmenen kilometrin matkalta huonokuntoisia päällystettyjä maantieosuuksia oli näiden kolmen maakunnan alueella vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa noin tuhatkaksisataa kilometriä päällystystöistä huolimatta määrä kasvaa ja vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopun ennuste on noin tuhatkolmesataa kilometriä huonokuntoisia teitä vuosittain itä suomessa asfaltoidaan kolmesataaviisikymmentä viiva viisisataa kilometriä maanteitä mutta siitä huolimatta huonokuntoisten teiden osuus lisääntyy sata viiva kaksisataa kilometriä per vuosi

ja teollisuusalueen muun yritystoiminnan tärkeä kohde parannettavaksi on valtatie kolmentoista ja pelloksen tehtaan välinen noin kahden kilometrin pituinen tieosuus tien kunnossapidolla on suuri merkitys koska kyseisen tien kautta kulkee tehtaalle henkilö ja huoltoliikenne sekä raskas liikenne tien kuormitus kuormitus on todella kova koska päivittäin tehtaalla käy noin sataankahteenkymmeneen viiva raskaan liikenteen ajoneuvoa nykyisellään ongelmana on kuten muillakin valtion teillä tien epätasaisuus montut halkeamat joita korjauspaikkaukset eivät riitä parantamaan oleellisesti rahoitus tien korjaamiseen tarvitaan siis hyvin pikaisesti valtion talousarviolla on suora yhteys maakuntien työpaikkoihin ja ehdotankin että sata miljoonaa euroa siirretään soten piloteista väylämomentille sote pilottien päätökset on tehty ilman että on lakia johon ne perustuvat

poissa edustaja rossi huhuu

arvoisa

tullut yllättäen pyytämällä se tuli arvoisa puhemies tämä lisätalousarviokeskustelu on antanut eduskunnalle mahdollisuuden keskustella suomen talouden tilasta sotesta ja monesta muustakin mielenkiintoisesta aiheesta tässä suhteessa tietysti eduskunta tekee työtään se kritiikki mitä erityisesti opposition taholta on tullut on kohdistunut enemmältikin soteen ja siellä kokeilupilotointiasioihin ja niihin liittyviin kysymyksiin miellyttävää on ollut panna merkille se että eduskunnassa vallitsee suuri tyytyväisyys siitä että suomen talouden tila on kohentunut ja kohentumassa siitä riidellään toki jonkun verran kenenkä ansiota se on olkoon nyt kenen tahansa ansiota mielestäni se on suomalaisten työntekijöiden yrittäjien hyvin monen tahon yhteinen ponnistus että suomen talous on kääntynyt nousuun totta kai valtiovallalla on omat ansionsa jotka jotka liittyvät sitten hallituksen kestävyysvajeen torjumiseen mitä tuolla kestävyysvajeella sitten tarkoitetaan sitä ei ehkä monestikaan aina haluta ajatella loppuun saakka kysymys on julkisen talouden velkaantumisesta ja yhtä aikaa myös julkisten menojen kasvamisesta samalla kun väestö on ikääntymässä ja tämän yhtälön

yksi sipilän hallituksen keskeisimpiä tehtäviä puhutaan noin kymmenen miljardin euron kokonaisuudesta ja kyllä sotellakin on oma merkityksensä pitkällä aikatähtäimellä tuo paljon puhuttu kolme miljardia euroa tästä koituu nimenomaan siitä kustannusten hillinnästä joka muutoin jos valtiovalta ei mitään tee näyttäisi jatkavan omaa kasvuaan

on käytännössä kysymys toimintojen tehostamisesta ictstä kokonaisuudessaan siitä miten pystytään meidän tietoa paremmin siirtämään ja kuinka kustannuksia pystytään välttämään meillä on tällä hetkellä nimenomaan tietohallinnon osalta erittäin paljon tehty sellaisia investointeja jotka maksavat eri organisaatioiden puitteissa tässä mielessä kyllä uskon siihen että kun ajan myötä se vie toki vuosia päästään yhtenäisiin organisaatioihin myös myös pystytään tätä kustannusten hillintää tekemään kysymys ei ole siitä että tarjottaisiin huonompia palveluita ihmisille vaan siitä kuinka palvelu kulkisi paremmin ja kuinka ihmiset saavat sitten noita palveluita itselleen paremmin

eurooppaa keskimäärin parempi tässä mielessä kyllä kyllä suomessa on jotain tehty oikein ei muun muassa nordea olisi siirtänyt pääkonttoriaan tukholmasta helsinkiin jos se olisi katsonut että suomi on talouden takapajula niin kuin hyvin helposti mielellään oppositio erityisesti vasemmisto oppositio haluaa väittää ja esittää työllisyys paranee ja hallituksen tavoitteet ovat tässä suhteessa lähestymässä tuo työllisyysasteen seitsemänkymmenenkahden prosentin taso joka sekin on tietyllä lailla vaatimaton mutta on kyllä mielessä kolme vuotta sitten pilkkasi koko ajan tuotakin tavoitetta sanomalla että hallitus ei sitä saavuta no nyt kun se on saavuttamassa sitä sanotaan että ei se ole hallituksen ansiota kumminko päin se on tehty aivan oikein edustaja ala nissilä minullekin tulee mieleen se vanha palopäällikkö joka saapui tulipalopaikalle ja totesi katkerana väärin sammutettu ja väärin saavutettu molemmat vertaukset sopivat tähän hetkeen aivan mainiosti arvoisa puhemies kun suomen talous on kasvamassa ei pidä syödä sitä kakkua ennen kuin se on leivottu sipilän hallituksen taloustoimenpiteet ovat kuin se hyvä hiiva joka nostaa sen kakun ja tekee siitä maittavan kohottaa ja tekee siitä sellaisen että siitä on sitten suomelle myös talouspolitiikassa hyötyä meidän yleinen linja näyttää olevan että mieluummin se kakku syödään ennen kuin se on ennätetty edes leipoa mutta tässä suhteessa oppositio nieleskely nieleskely ei ole vielä paikallaan kannattaa odottaa että saadaan tuloksia aikaan arvoisa puhemies kasvu kuuluu kaikille keskusta on halunnut painottaa kaiken aikaa sitä että myös niiden ihmisten jotka ovat joutuneet omalta osaltaan tämän kymmenen vuoden taloudellisen taantuman laman aikana ottamaan takapakkia tinkimään omasta elämästään ja jäämään tavallaan yhteiskunnan yhteiskunnan kannalta kärsijän rooliin tulee huomioida tämän talouden kasvun myötä miten se tapahtuu se on takuueläkkeen korottamista se on eläkeläisten turvan parantamista ja se on pienituloisten aseman parantamista tätä on toteutettu verotuksenkin kautta mutta myös tulonsiirtojen kautta erittäin merkittävällä tavalla siinä mielessä kyllä hallituksen politiikka on aivan oikeaa koska se on myös vahvistanut kulutusta ja se näkyy tällä hetkellä meidän kulutuksen puolella hyvin merkittävästi arvoisa puhemies lopuksi tähän muutama sana liikennepolitiikasta mielestäni edustaja taavitsainen analysoi hyvin konkreettisesti käytännön asioita että liikennepolitiikassa tarvitaan muutosta mutta se ei tapahdu sillä että eduskunta tekee keltaisen kirjan sisäisiä siirtoja me olisimme tarvinneet uutta rahoituksen katsantokantaa valitettavasti parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän puitteissa ei löydetty sitä yksituumaisuutta millä olisi pystytty lisäämään merkittävällä tavalla suomen liikenneinvestointien määrää olisiko se ollut infra oytä liikenneverkko oytä vai mitä mutta tästä ei löydetty yksituumaisuutta se on valitettavaa ja tässä suhteessa olen kovin pettynyt koska meillä on noin kuudenkymmenen miljardin euron hankkeet päällä mutta rahoitus tulee olemaan sen tasoinen

arvoisa rouva puhemies tätä lisätalousarviota voisi kuvata hyväksi ja tasapainoiseksi esitykseksi joka ottaa huomioon suomen talouden lyhyen ja pidemmän aikavälin haasteet lyhyellä tähtäimellä isoin haaste on nykyisen talouskasvun ylläpito ja siinä erityisesti osaavan työvoiman saanti on kynnyskysymyksiä siksi on hyvä että tässä lisätalousarviossa esitetään kuudenkymmenen miljoonan euron juuri tämän ongelman lievittämiseen pidemmän ajan haasteista merkittävin on puolestaan edelleen julkisen talouden kestävyys kaksituhattakaksikymmentä ja luvuilla kun väestön ikääntymisestä johtuvat menopaineet realisoituvat paras keino kohdata tämä todellisuus on vakaan ja tiukankin talouspolitiikan harjoittaminen ja siinä tämä lisätalousarvio onnistuu hyvin talouskasvusta huolimatta me velkaannumme edelleen miljarditahdilla ja tässä tilanteessa menojen merkittävä lisääminen ja kehyssäännön rikkominen olisi huonoa talouspolitiikkaa menojen voimakas lisääminen ylikuumentaisi taloutta ja lisäisi valtion velkaantumista sekä kasvattaisi kestävyysvajetta arvoisa puhemies vaalivaihteelle heittäytynyttä oppositiota tämä ei tietysti haittaa vaan puheiden sivulauseissa luvataan miljardilisäyksiä milloin mihinkin hyvään kohteeseen tätä vastuutonta hyvinvointisosialismia kuten maanantain kauppalehden kolumnisti jarkko vesikansa totesi on harjoittanut erityisesti sdp samalla jotka hyvinvointiyhteiskuntaa eniten rahoittavat yrittäjät ja keskituloiset ovat ovat vaalipuheista unohtuneet tai pahimmillaan heihin suhtaudutaan pohjattomana rahastona josta yhteiseen hyvään voidaan kaivaa pohjattomasti varoja kysyn kuten kolumnissaan vesikansakin entäpä jos näiden viiva sataviisikymmentätuhatta euroa tienaavien suomalaisten mielestä jotka kattavat ansio ja pääomaveroista kuusikymmentäyksi prosenttia tämä meno alkaa jo riittämään jos hyvinvointiyhteiskunta halutaan oikeasti pelastaa pitää sen tarkoittaa myös sitä että se on reilu myös näiden yhteisten palvelujen rahoittajille monet nuoret ja korkeasti koulutetut aikuiset ovat jo nyt muuttaneet ulkomaille paremman uran mutta myös paremman ansiotulon perässä arvoisa puhemies yksittäisistä määrärahalisäyksistä hallitus ja erityisesti ministeri mykkänen ansaitsevat kiitokset nopeasta reagoinnista suomen poliisin toiminnan turvaamiseksi täällä salissa varsinkin sdpn toimesta kyseltiin sisäisen turvallisuuden perään sisäilmaongelmat jyväskylän poliisivankilassa ovat vakavat ja tällä määrärahalla saadaan nyt helpotusta poliisin normaalin arjen pyörittämiseen vaikeassa tilanteessa tämä ainakin lisää sisäistä turvallisuutta keski suomessa toki toivottavasti kyseessä on vain tilapäisratkaisu pidemmän päälle on kuitenkin selvää että kasvava jyväskylä tarvitsee tulevaisuudessa uuden ja terveen poliisitalon

arvoisa puhemies

on nyt saatu vuoden

jotka maksetaan energiaveron alennuksina kysymyshän oli hyvin kosteasta vuodesta ja korjuu ja kuivatuskustannukset muodostuivat poikkeuksellisen korkeiksi ja siksi valittiin tällainen tapa korvata se osuu suhteellisen hyvin koska valtaosa viljelijöistä käyttää kevyttä polttoöljyä kaikki käyttävät työkoneissa ja traktoreissa ja leikkuupuimureissa ja ehdoton valtaosa myöskin viljan kuivatuksessa

kaiken kaikkiaan tämä korvaussumma miljoonaa euroa vaikka se ei ole suuren suuri vastaa suurin piirtein niitä summia joita aikanaan voimassa olevan satovahinkokorvausjärjestelmän mukaan maksettiin ne jäivät aika vaatimattomiksi silloin tämä nyt on minusta siinä mielessä fiksua että tämä on yleiskorvauksen luonteinen ja ottaa huomioon tuollaisena vuonna kuin koko viljelijäkunnan vaikeudet viljelijät tietysti odottavat että koko rahastokautena kaksituhattaviisitoista noudatettaisiin niitä periaatteita jotka rahastokauden alussa hyväksyttiin tähän vuoteen asti on menty aivan niin kuin kirjoitettu on mutta tänä vuonnahan luonnonhaittakorvausta leikataan tuollainen runsaat kaksikymmentä miljoonaa euroa mikä on lähes se summa mikä nyt maksetaan toisaalla energiaveron alennuksina eli mitään erityisiä verosuunnitteluongelmia viljelijöille tässä ei ole missään mielessä odotettavissa tietysti on irvokasta edes puhua verosuunnittelusta kun tuo kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa on nimenomaan vahinkojen korvaamiseen tarkoitettu summa ensi vuodelle hallitus on ilmoittanut peruvansa tuon vuoden kaksituhattaviisitoista vaikeissa olosuhteissa silloinhan talous oli matalalla sovitun luonnonhaittakorvauksen leikkauksen sekin olisi ollut runsaat kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa ensi vuonna mutta se on sovittu poistettavaksi ja rahoja odotetaan sitten vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioon syksyllä sitten vuosi kaksituhattakaksikymmentä joka on rahastokauden viimeinen vuosi sehän on on tulevan hallituksen murheena mutta sitäkin olisi jo ennakoitava siihenkin kirjoitettu luonnonhaittakorvauksen leikkaus kaksikymmentä miljoonaa euroa olisi tietysti peruutettava lisäksi ongelma on ympäristökorvaus se on iso ongelma sillä vuonna kaksituhattaviisitoista noita ympäristökorvauksia viljelijät hakivat odotettua enemmän lisäksi vuoden kaksituhattaviisitoista kehyksistä jotka siis koskivat uutta rahastokautta maksettiin vielä vuoden kaksituhattaneljätoista menoja joten sekin vaikuttaa tuon ympäristökorvauksen rahoituksen riittävyyteen johon uhkaa tulla vuonna kaksituhattakaksikymmentä ainakin sadan miljoonan euron aukko siihen pitäisi kiinnittää huomiota nyt täällä eduskunnassa käsiteltävänä olevassa julkisen talouden suunnitelmassa josta valtiovarainvaliokunta kohta tekee mietintönsä tuo ongelma ympäristökorvauksissa johtuu siitä että nuo toimenpiteet joita viljelijöillä oli oikeus valita olivat kiinnostavampia kuin kuin osattiin odottaa rahaa on kulunut yllättävän paljon sellaisiin toimenpiteisiin ympäristökorvauksissa kuin kuin suojavyöhykkeisiin saneerauskasveihin kerääjäkasveihin ja hiukan odotettua enemmän myöskin talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen näitä toimenpiteitä viljelijöillä oli kuitenkin oikeus valita on ehdottoman tärkeää että myös rahastokauden viimeisenä vuonna tuo lupaus joka on oikeutettu täytetään ja nämä tuet maksetaan sellaisina kuin ne silloin ilmoitettiin

puhemies täytyy ensin todeta yritin saada puheenvuoroa tuossa kun ministerit olivat vielä paikalla ja on näin edustaja hoskosenkin läsnä ollessa sanottava se että olen iloinen että perustuslakivaliokunta on saanut yhden vaiheen valmiiksi ja meillä on taas sitten mahdollisuus keskustella myös täällä salissa koska niin kuin tiedätte perustuslakivaliokunta ei käsittelyn aikana asioista halua keskustella mutta totta kai arvoisa hallitus toivoisin nyt vakavasti sitä että meidän lausuntomme otetaan vakavasti ja korjaukset joita olemme esittäneet tehdään kunnolla viittaan tähän tämänpäiväiseen keskusteluun menemättä nyt yksityiskohtiin arvoisa puhemies oikeastaan kun kysymys on lisätalousarviosta ja vuodesta tässä kollegat moneen moneen otteeseen ovat puhuneet eusta haluaisin aloittaa sillä että toivoisin nyt tämän itse rahan lisäksi myös sitä että hallitus aidosti hyödyntäisi niitä eu työkaluja niitä instrumentteja mitä suomi voi ja voisi käyttää olen edelleenkin pettynyt siihen että suomi alihyödyntää osaa näistä ohjelmista tai jättää niitä kokonaan käyttämättä yksi esimerkki on euroopan investointipankin rahoitus jossa tämä suomen neljänsadan miljoonan euron kokonaisuuskin joka on eri liikepankeille jaettu on tällä hetkellä hyvin käytetty se on hyvä asia mutta toivoisin että valtiovarainministeriö ja ministeri itse katsoisivat että jos ja kun sillä ei ole budjettivaikutusta niin suomi edelleen olisi aktiivinen eipn suuntaan ja mahdollistaisi pk yrityksille rahoituskanavan koska se on ollut yksi iso syy siihen että suomen talous on nyt kasvanut ja olemme saaneet erilaisia lainavaihtoehtoja tämän lisäksi haluaisin puhua myös tieasiaa väyläasiaa infra asiaa kuten edustaja taavitsainenkin täällä monet muut toivottavasti hallitus näiden rahahuolien ja rahojen keskellä muistaa myös sen ison kuvan kysymyksen että miten suomi jatkossa on aidosti kiinni eurooppalaisessa ten t rahoituksessa nyt jos koskaan tänä vuonna ja vielä tällä hallituskaudella pitäisi saada niitä ratkaisuja että suomen pääväylät niin raide kuin tieväylät pääsevät eun ydinverkkoon muuten suomi on jatkossakin näiden eu miljardien ulkopuolella tämäkin on vakava viesti ja toivon että hallitus tekee kaikkensa että kaikki tämä ei jäisi sitten seuraavalle hallitukselle koska sitten aikataulullisesti meillä aika loppuu siinä mielessä että uudet eu ten ten t ohjelmat lähtevät jo liikkeelle tietysti olisin toivonut että saataisiin eteenpäin sellaiset hankkeet niin kuin pisara joka viime hallituskauden lopussa saatiin jostain kumman syystä vielä keskeytettyä siinäkin jäi parisataa miljoonaa eu rahaa käyttämättä koska hallituspuolueet eivät silloin päässeet tästä yhteisymmärrykseen sitten vielä lopuksi ehkä aluepolitiikasta edustaja taavitsainen muistutti siitä että tieverkkoja on monenlaisia on ylempiä ja alempia ja siinä mielessä tietysti tämä on iso kysymys miten niitä priorisoidaan mutta toivoisin hallitukselta ja muilta sellaista innovaatioajattelua että nyt kunnat ja mahdollisesti tulevat maakunnatkin olisivat jo aktiivisesti tekemässä infra tiehankkeita yhdessä ja tämä on viesti koko suomelle kaikille kunnille kaikille maakunnille

niin kuin vaikka ruotsi joka hyödyntää siinä kaupunkien ja maakuntienkin osaamista tiedän että tämä on meille uusi asia mutta siinä täytyy kiittää hallitusta että että nykyinen lainsäädäntö on mennyt eteenpäin me pääsemme tekemään niitä hankkeita jos me haluamme niin että siinäkin mielessä niitä kannattaisi lähteä pilotoimaan jo nyt

ja sillä me pääsemme tekemään mitä minimissä tuleekin

arvoisa rouva puhemies valtion verotuloarvion korotus on sataseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa johtuen vahvasta kuluttajien luottamuksesta ja työllisyyden kohenemisesta hyviä uutisia on myös se että päästökauppatulot nousevat yhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla tähän varmasti vaikuttimena on suuresti se että

on noussut kuuteentoista euroon tonnilta se alkaa vähitellen lähestyä sitä lukua mikä sen kuuluisi ollakin mutta vielä ollaan matkalla matkalla oikeata lukua kohti jotta tuo päästökauppa toimisi kuten sen on ajateltu toimivan vaikka meidän velanottomme pienenee silti joudumme edelleen ottamaan seitsemän miljardia euroa velkaa ja ja se on tietenkin aina tuleville sukupolville tässä lisätalousarviossa kiinnitän huomiota erityisesti kolmeen kokonaisuuteen yksi niistä on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen on laskettu että meidän täytyy kouluttaa miljoona suomalaista seuraavan kymmenen vuoden aikana ja se on valtava määrä meidän koulutusrakenteemme ei ehkä tällaisenaan pysty vastaamaan siihen mutta siihenkin on tehty jo jo parannuksia ja ja kaiken aikaa mietitään lisää kuinka voisimme saada joustavammaksi näitä koulutusmuotoja nyt tässä talousarviossa on lähdössä muun muassa täydennys ja muuntokoulutukseen osasia sitten myös yrityslähtöisten työvoimakoulutusten lisäämiseen ja vaikeassa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen edistymiseen tärkeä osa on myös oppimateriaalikustannuksiin satsaaminen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa jotta jotta erityisesti heikompituloisille sitten mahdollistuu toisen asteen käyminen

vielä mainitsen myös koulutuksen joka kohdennetaan nimenomaan heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen ammatillisessa koulutuksessa tämmöinen pilotti

tullaan luomaan

juuri tämmöisiä täsmäkoulutuksia tarvitaan jatkossa hyvin paljon lisää jotta meidän meidän koulutusrahoituksemme muuttuu joustavammaksi meidän on todella päästävä vastaamaan alueiden ja siihen että koulut oppilaitokset aidosti tekisivät yhteistyötä keskenään tällä hetkellähän monet koulut kilpailevat keskenään mutta kilpailun pitäisi olla globaalia eikä suomen sisäistä nämä nämä nopeat muutokset tulevat vain jatkumaan ja meidän on oikeasti vastattava vastattava siihen muutokseen yhteiskunnassamme ja työmarkkinoilla

jos ajatellaan näitä näkymiä mitä suomella on niin matkailu on varmasti semmoinen yksi iso kokonaisuus joka tulee kasvamaan ja on nytkin kasvanut viimeisten kuukausien aikana neljä pilkku kaksi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona siksi on erinomaista että saimaalla on visit

juuri matkailuyritysten yhteistyötä parannetaan ja ja tässä lisätalousarviossahan pidä saaristo siistinä ryn uusi ympäristönhuoltoalus saimaalle sai viisisataatuhatta euroa tämä on merkittävä asia ihan ympäristötavoitteiden suhteen vesistötutkimuksen suhteen ja ja sitten senkin suhteen että eteläiselle saimaalle on tulossa unescon alainen geopark alue joka varmasti lisää matkailijavirtaa mainitsen vielä viidensadantuhannen euron satsauksen savonlinnan kuitulaboratorioon siellähän kehitetään juuri tärkeitä tuotteita bioalalta eli eli niitä tuotteita joilla voidaan vastata muun muassa muovihaasteeseen ja ilmastonmuutoshaasteeseen mitkä meillä ovat olemassa lopuksi vielä vielä energia ja ilmastoasioista tämä hallitus on hyvällä tavalla satsannut ilmastonmuutoksen torjuntaan me olemme ihan maailmanlaajuisesti sijoittuneet tällä hetkellä kahdeksanneksi germanwatch instituutin tilastoissa ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen kun aikaisempina vuosina tuo luku oli päälle hallituksen toimet näkyvät myös siinä että suomi on valmis vastaamaan energiamurrokseen olemme päässeet sijalta kahdelletoista sijalle neljä world economic forumin mukaan euroopassa sillä tavalla että olemme valmiita juurikin energiamurrokseen kyllä voidaan kyllä suoraan katsoa että tämän hallituksen toimet ovat olleet siinä siinä osana mutta paljon on töitä vielä tehtävillä ne eivät todella tähän ilmastonmuutoksen torjunnassa lopu tässä lisätalousarviossa muun muassa

satsataan uusiutuvan energian tukeen teknologianeutraalilla tarjouskilpailulla tavoitteena on on vahvasti uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen energiatuotannossa mutta kuten sanottu maailma muuttuu sen verran nopeata tahtia että työ jatkuu ja onneksi on vielä tätä hallituskautta jonkun veran jäljellä niin että pystytään hyviin tekoihin

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

liittymän rakentamisen mahdollistava asemakaava on lainvoimainen ja parhaillaan ely keskus ja mikkelin kaupunki työstävät liittymästä tiesuunnitelmaa rakentamisvalmius on olemassa tämän vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana ja kustannusarvio on vain kolme miljoonaa euroa kuljetuspalveluiden toimivuus on elintärkeää myös joroisissa sijaitseville useille elintarviketuotantoalan ja puutarha alan yrityksille joiden tuotteita kuljetetaan kauppoihin ja suurtalouksiin koko suomeen samalla kun kuljetusala tuo meille maakuntiin kasvua ja työllisyyttä se lisää merkittävästi maanteiden pintojen kulutusta ja asettaa lisävaatimuksia käytetyille tieosuuksille ja liittymäkohdille tämä näkyy erityisesti muun muassa joroisissa

on todella vilkkaasti liikennöity stora enson varkauden viilupuutehtaan punkaharjun kertopuutehtaan ja leppävirran jätteenpolttolaitoksen kuljetusten takia tiellä ajaa vuorokaudessa tuhatsata viiva kaksituhattakuusisataakuusikymmentä ajoneuvoa joista sataseitsemänkymmentäviisi on raskasta ammattiliikennettä tämä tie on yksi esimerkki erittäin huonossa kunnossa olevasta tiestä ja on aivan liian kapea liikenteen määrään nähden lisäksi tällä huonokuntoisella maantiellä tapahtui vuosina kolmetoista viiva seitsemäntoista yhteensä neljäkymmentäyksi liikenneonnettomuutta joissa menehtyi kolme henkilöä

lähellä savonrantaa ja heinäveden kuntaa tien runkorakenne on pettänyt ja tiellä on paljon routavaurioita pahimmissa paikoissa henkilöautollakaan ei voi ajaa kuin kahta tai kolmeakymppiä tielle on olemassa valmiit suunnitelmat tierakenteen parantamiseksi ja tien uudelleenpäällystämiseksi vain rahat puuttuvat joten eiköhän lisätä ne

toivon valtion tukevan näitä tavoitteitamme valitettavasti valtion osoittamat teiden päällystysrahat ovat noin kuusi miljoonaa euroa pienemmät tänä vuonna kuin viime vuonna etelä savon pohjois savon ja pohjois karjalan alueelle ja niin sanottua korjausvelkarahaa ei enää ole päällystyskohteisiin juurikaan käytettävissä tämä tarkoittaa meille noin sataviisikymmentä kilometriä pienempää päällystysohjelmaa muun muassa tähän toivon muutosta tässä lisätalousarviossa

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen lisätalousarvio tulee aikaan jolloin voi sanoa että ulkoisesti suomen taloudella menee hyvin se on aivan totta meillä menee hyvin talous kasvaa pitkien pitkien mustien vuosien jälkeen jolloin olimme erittäin ankarasti miinuksella jopa niin että velanotto per vuosi lähenteli kymmentä miljardia euroa ei nyt ihan sinne asti menty mutta kuitenkin aivan huolestuttavia lukuja lukuja mutta merkille pantavaa kuitenkin on se että näissäkin olosuhteissa kun talous kasvaa työpaikkoja syntyy nettovelanotto vielä on edelleen tällekin vuodelle yksi pilkku seitsemän miljardia euroa tästä pitää suomen eduskunnan ja varsinkin opposition vetää se johtopäätös että vaikka arvosteluja on tullut rajusti hallitushan tämän jo tietää meillä ei kerta kaikkiaan ole enää sitä mahdollisuutta että me palaisimme siihen siihen aikakauteen jota muun muassa oppositio esitteli vappupuheissa että neljä miljardia jaetaan sinne ja toinen neljä miljardia tänne sitä aikaa ei enää ole arvioidaan olevan kaksi pilkku kuusi prosenttia bruttokansantuotteella laskettuna mikä on erittäin hyvä luku työttömyys on laskenut uusia työpaikkoja on syntynyt mutta siitä huolimatta työttömyysaste pyörii tuolla kahdeksan prosentin luokassa ja se on aivan valtavan liian kallis luku se kuitenkin tarkoittaa sitä että työttömyysmenot suomen valtiolla ovat luokkaa neljä neljä miljardia euroa kun otetaan huomioon tietysti vielä se menetetty työpanos ja sitten kunnillehan tulee tietysti myös muita menoja siitä kun työttömät asuvat eri puolilla suomea niin koko julkisen talouden tappio työttömyydestä on valtava väkisin herää kysymys kun meillä on kymmeniätuhansia avoimia työpaikkoja tällä hetkellä miksi meillä on sitten tämmöinen jättityöttömyys kysymys on tietysti kohtaanto ongelmasta mutta sekään ei selitä ihan kaikkea mikä on sitten se todellinen syy että näin paljon edelleen on työttömänä ihmisiä se tietysti että työpaikat ja ihmiset eivät kohtaa kohtaanto ongelman syvin ydin on mutta tässä pitäisi nyt päästä meidän suomalaisten myös siihen asentoon että aidosti haettaisiin niitä työpaikkoja se on totta että sitä johtajan paikkaa ei heti saa joutuu tekemään muitakin hommia välillä mutta tässä pitäisi päästä siihen siihen mielenlaatuun tässä kansakunnassa että töitä tehtäisiin aidosti kylmä tosiasia kylmä tosiasia on se että jonain päivänä meidän on otettava myös kantaa siihen miten paljon me sitä uutta työvoimaa tarvitsemme tämän maan rajojen ulkopuolelta se on selvä asia että erikoisammattiosaajista on huutava pula tässä maassa se koskee tietysti metalliteollisuutta eri muodoissaan se koskee atk ammattilaisia tietokoneiden huippuosaajia ohjelmoijia ja niin edelleen huippuosaajista on aina pulaa tässä meillä on seuraavien vuosien iso asia miten me ratkaisemme tämän ongelman että vapaana oleville työpaikoille saadaan osaava tekijä ja mahdollisimman moni niistä tekijöistä olisi nykyisin työttömyyskortistossa työttömyyskortistossa oleva suomalainen tämä on se asia johon pitää sekä hallituksen eduskunnan että työnantajajärjestöjen ja koko yhteiskunnan panostaa ihan aidosti siihen miljardien summaan mikä vuosittain menee työttömyyden kustannuksiin tällä kansakunnalla ei kovin pitkään enää varaa ole syytä on muistaa tässä taloustilanteessa että vaikka näyttää tällä hetkellä kohtalaisen hyvältä on nähtävä sekin tosiasia että euroopassa nostaa aivan selvästi ensimmäinen mahdollisuus että seuraava lama on jo aika lähellä pelko korkojen noususta ja varsinkin yhdysvaltain harjoittama kohtuullisen rankka protektionistinen politiikka ovat aiheuttaneet epävarmuutta maailmanmarkkinoilla ja sinä päivänä kun korko lähtee nousemaan huomiota kiinnittää ehdottomasti tämä suomen valtion oman oman talouden tilanne ja se mitä me vuosittain maksamme tänä vuonna on on arvioitu maksettavan valtionlainojen korkoja yksi pilkku kaksi miljardia euroa jos korko tuplaantuu niin meillä menee kaksi pilkku viisi miljardia euroa korkoihin suomella on kyllä niin hyvä luottokelpoisuus että semmoisiin korkoihin ei ehkä ensimmäisenä mennä mutta kylmä tosiasia on kuitenkin se että korko on otettava vakavasti ja talous on pidettävä kurissa kun tässä keskustelussa moni on puhunut esimerkiksi tästä

työmarkkinajärjestöt tekivät sitä on arvosteltu rankoin sanakääntein niin meidän kilpailukyky on puhtaasti kiinni kahdesta seikasta mikä on suomalaisten tuotteiden ja mikä on suomalaisen työn hinta ja miten hyvin me tuotteemme saamme maailmanmarkkinoille myytyä kauppa syntyy silloin kun tuote on hyvä ja laadukas ja hinta on asiallinen halvinta ei tietenkään voi olla jos parasta myy mutta jos me emme pysty takaamaan sitä hyvää laatua ja kohtuullisen edullista hintaa niin suomalainen vientiteollisuus ei silloin ja katsokaapa tämän päivän tilannetta mitä suomen satamissa tänä päivänä tapahtuu kun on talous saatu kasvamaan niin satamissa on valtava puute esimerkiksi ahtaajista työvoimapula on sielläkin kun laivoja lähtee niin paljon että satamassa ei meinata keritä tehdä nykyisellä työvoimalla niitä töitä tämän takia tämän kansakunnan pitää nyt vihdoin ja viimein ymmärtää se että meidän on kaikki tehtävä tämän eduskunnan aikana ja myös seuraavan eduskunnan aikana että tämä kasvu jatkuu olemme riippuvaisia korkomarkkinoista ja maailmantalouden yleisestä tilanteesta mutta aika paljon me voimme itsekin tehdä neljä miljardia euroa työttömyyden kustannuksiin ja tänä päivänä olin eräässä tilaisuudessa kuulemassa erästä alustajaa joka mainitsi että esimerkiksi asumistukiin ja sitä kautta maksettaviin etuuksiin menee vuosittain tänä päivänä lähes kolme miljardia euroa ja menee käytännössä vähän enemmän kun kuntien panokset pannaan siihen päälle toimeentulotuen kautta kyllä meidän on omiakin asioita hoidettava ei pelkästään ulkopuolelta tulevia uhkia uhkia meillä ole olemassa arvoisa rouva puhemies lopuksi vielä toivon sitä että kun me olemme käsittelemässä nyt sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta niin meidän on tehtävä taloudellisesti viisaiden päätösten lisäksi myös uudistuksia vanhoja rakenteita on pakko uudistaa se mikä oli nykyaikaista kaksikymmentä vuotta sitten ei enää tänä päivänä toimi

arvoisa rouva puhemies monet tiehankkeet etenevät tällä hallituskaudella myös omassa maakunnassani tässä lisätalousarviossa esimerkiksi joensuussa sijaitsevan kuhasalontien remonttiin ehdotetaan neljä pilkku miljoonaa euroa tämä rahoitus on erittäin tärkeää koska näin samalla joensuun ratapihan remontti nytkähtää eteenpäin tässä remontissa ratapihan ylittävä silta puretaan pois ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi silta tällä hetkellä sillan ali menee yksi raide jatkossa seitsemän syynä tähän syynä tähän on että ratapihaa levennetään etelään päin noin kolmensadan metrin verran samassa yhteydessä on tarkoitus rakentaa jalankulun ja pyöräilyn alikulkuyhteys tapionkadun päästä lillukkatielle kuhasalontien remontti on ensimmäinen pala joensuun ratapihan massiiviseen uudistamiseen liikenneviraston vastuulla olevan projektin

kokonaishinta arvio on yli kahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja tästä hankkeen kustannusarviosta vähän yli puolet liittyy ratatöihin ja turvalaitteisiin arvoisa puhemies toivon jatkossakin hallitukselta ymmärrystä joensuun ratapihan kehittämiseen tämä on hyvä alku

arvoisa rouva puhemies lisätalousarvio aina tarjoaa mahdollisuuden käydä

ja mahdollistetaan uusia investointeja neljänneksi sote etenee perustuslakivaliokunnan viitoittamaa tietä askel kerrallaan ja ehkä viidenneksi se että että talousarvio tasapainottuu talouden kasvun ja työllisyyden paranemisen myötä julkinen talous tasapainottuu hyvää hyvää vauhtia osaavan työvoiman saatavuuden osalta

on tärkeää että osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä joille ehdotetaan siis kuten sanoin euron lisäyksiä opetus ja kulttuuriministeriön työ ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonaloille samoin julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa lisäystä josta kaksikymmentäneljä miljoonaa kohdennetaan yrityslähtöisen työvoimakoulutuksen lisäämiseen ja viisi miljoonaa euroa vaikeassa työmarkkina asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi käynnistettäviin kasvupalvelupilotteihin

on puhuttu ja siinä me olemme todella isoissa haasteissa kun korjausvelkaa on mittavasti vaikka tällä vaalikaudella on tehty erittäin tärkeä

teiden korjausvelkaohjelma lähes miljardi euroa olemme isoissa haasteissa kun on myöskin paljon kehittämishankkeita tässä on useita pienehköjä hankkeita poimisin tuosta pernon ja ihalan eritasoliittymien ramppien parantamisen ja liikennevaloliittymien rakentamisen meyerin telakan liikenteen sujuvoittamiseksi sinne ehdotetaan kolme pilkku neljä miljoonaa euroa se on aika lähellä telakkaa ja on on todella kasvavan liikenteen takia välttämätöntä nuo korjata malmin korvaavan lentokentän kehittämiseen ehdotetaan kaksi miljoonaa euroa siirtomäärärahaa tuo malmin lentokentän alasajohan on surkea näytelmä ja nyt ollaan siinä tilanteessa että uutta joudutaan hakemaan maatalouden osalta tässä on kuluvan vuoden budjettiriihen valmistelema esitys jonka mukaan maatalouden vuoden kaksituhattayhdeksäntoista luonnonhaittakorvausten maksaminen maksaminen pidetään vuoden kaksituhattakahdeksantoista korvausten mukaisena tämän arvioidaan vaativan noin kahdenkymmenenyhden pilkku viiden miljoonan euron määrärahalisäyksen tämä on välttämätöntä hallitus päätti myös osoittaa kymmenen miljoonan euron lisämäärärahan siirrettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastoon maataloudessa kuitenkin investoidaan ainakin jossain määrin lisääntyvästikin lisäyksen jälkeen vuonna kaksituhattakahdeksantoista siirrot makeraan olisivat hallitusohjelman mukaisesti yhteensä mukaisesti yhteensä neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa makeran kymmenen miljoonan euron siirto on osa edellisen vuoden vaikean katovuoden hoitoa tällä päätöksellä palautetaan makeraan se määräraha joka budjettiteknisistä syistä lainattiin viime syksynä energiaveron palautuksiin tässä budjetissa on tämä energiaveron palautus joka maksetaan maatiloille syksyllä normaalin energiaveron palautuksen yhteydessä se on siis viime vuoden satovahinkoihin valitettavasti länsi suomessa näyttää jälleen syntyvän katovuosi nämä säät suomessa ehkä ilmastonmuutoksen kauttakin muuttuvat kuivat kuivat keväät sateiset syksyt ja on valitettavaa että meillä ei ole satovahinkojärjestelmää jota eduskunta muuten edellytti tämän energiaveron palautuspäätöksen yhteydessä

arvoisa puhemies

suomessa minusta pitää puhua osallistavasta talouskasvusta siitä että otetaan ihmiset mukaan siinä on juuri ensimmäinen asia että otetaan ihmiset mukaan talouskasvuun kasvu kuuluu kaikille siten että annetaan mahdollisuus itsekin ihmisille osoittaa omaa panostaan omaa aktiivisuuttaan toinen osa sitä on on mielestäni aktiivinen osaamiseen panostaminen koulutus innovaatiotoiminta yrityksille on tärkeätä että tuottavuutta voidaan suomessa lisätä edelleen myöskin ottaa yritykset mukaan alueet alueet mukaan kaikki mukaan tähän suomalaiseen talouskasvuun se on keskustan linja joka haluaa rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa suosia yrittäjyyttä ahkeruutta tekemistä mutta samalla ottaa ihmiset siihen mukaan ja itselleenkin mahdollisuus antaa oma panoksensa oma aktiivisuutensa mikä onkin onkin välttämätöntä suomeen on palannut arvoisa puhemies tekemisen meininki sipilän hallituksen strategisen ohjelman ja työn johdosta sitä on nyt tärkeää jatkaa ja ja uskon että suomalaiset antavat sille tukensa nyt jo jatkossa me emme palaa sellaiseen tekemättömyyden aikaan mikä viime vaalikaudella suomea jäyti

arvoisa rouva puhemies eräällä entisellä tasavallan presidentillä oli tapana sanoa että olisihan se aivan onnetonta ja olisihan se aivan onnetonta jos suomen talous ei vieläkään olisi päässyt kansainvälisen talouden eu alueen ja euroalueen talouskasvuun mukaan onneksi onneksi on päässyt mutta niin täällä valtiovarainministeri orpo orpo totesi ei tämä kaksi pilkku kuusi prosenttia tänä vuonna ja kaksi prosenttia ensi vuonna talouskasvua millään tavalla kuitenkaan poikkea niistä näkymistä mitä tuolla eu alueella ja kansainvälisessä taloudessa on jos kansainvälisen talouden ennustetaan kasvavan kolme viiva neljä prosenttia ja eu alueellakin parin prosentin luokkaa kun ottaa huomioon kuinka kuinka syvällä olemme olleet niin sen jälkeen sitä kasvua on aika helppo saada kun tosi pohjalta lähdetään mutta hyvä että on päästy talouden kasvuun mukaan ja se parantaa työllisyyttä suomalainen elinkeinorakennehan on investointivaltainen ja se yleensä tarkoittaa sitä että notkahduksesta noustaan viiveellä ja notkahdukseen myöskin syöksytään viiveellä mutta tämä on laiha lohtu jos ne huonot näkymät mitä väistämättä maailmalla on sekä poliittinen epävakaus öljyn hinta ekpn rahapolitiikan

debatissa käytiin kovaa keskustelua kilpailukyvystä niin toistan sen nyt tässä varsinaisessa puheenvuorossanikin vielä että ollaan nyt sitten kikystä sen syntyhistoriasta mitä mieltä tahansa niin kyllähän se on aivan käsittämätöntä jos lähdetään siitä että pidemmällä aikavälillä suomalainen kilpailukyky ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuus kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta työllisyys ja talouskasvu perustuisivat jatkossakin siihen että leikataan palkkoja pidennetään työaikaa ja samaan aikaan leikataan opetuksesta tutkimuksesta tuotekehityksestä ja niin kuin tällä vaalikaudella on tapahtunut kyllä kilpailukyvyn lähteet ovat aivan muualla pieniä kehuja on todella annettava hallitukselle niistä murusista mitä osaamiseen ja koulutukseen tässä lisäbudjetissa annetaan vaikka se on pieni osa niin on tärkeitä kohteita ja ihan pienenä esimerkkinä mainitsisin mainitsisin sen että että perusopetukseenkin on mahdollista saada opintotukea myös kansanopistojen ulkopuolella tämä koskee maahanmuuttajataustaisia oppivelvollisuusiän ylittäneitä ja se on tärkeätä että heidät heidät tällä tavalla mahdollistetaan perusopetuksen piiriin ja sitä sitä tuetaan arvoisa puhemies yksi yksityiskohta joka nämä samat ekonomistit jotka tänään hehkuttivat joidenkin mielestä kovastikin kikyä ehdottivat myös jämäkkää otetta yritystukien leikkaamiseen tähän lisäbudjettiin sisältyy taas nimittäin neljäkymmentäkuusi miljoonaa yritykselle joka on aikaisemmalta nimeltään talvivaara sitten finnvera ja nyt tällä hetkellä suomen malmijalostus oy elikkä sille nyt pääomitetaan neljäkymmentäkuusi miljoonaa no se on budjettineutraalia koska se raha otetaan teollisuussijoituksesta sinne aiemmin myönnetyistä olisin kyllä ministeri lintilältä kysynyt jos hän olisi ollut paikalla eikö niille ollut sitten teollisuussijoituksessa tarvetta ja kun niin kovasti kehutaan miten hyvin tällä hetkellä talvivaarassa menee ja se on hyvä asia että menee hyvin onko tällainen neljänkymmenenkuuden miljoonan pääomittaminen näihin yhtiöjärjestelyihin siellä todellakin aivan välttämätöntä no sitten lopuksi haluan rouva puhemies vielä todeta sen että kyllä vasemmistoliitto tulee omassa vastalauseessaan ehdottomasti tyrmäämään nämä valinnanvapauspilotit ja niihin tässä lisäbudjetissa myönnetyn lisän sata miljoonaa kuten kun tämä momentti on auki myöskin sata miljoonaa joka on varsinaisessa budjetissa myönnetty vastoin sitä periaatetta että pitää olla laki voimassa kun rahaa budjeteissa myönnetään tämä on sellainen asia josta varmaan keskustelu jatkuu tämänkin tämänkin jälkeen koska se on kyllä täysin poliittisen uskottavuudenkin kannalta kyseenalaista toimintaa

arvoisa rouva puhemies jäi sen verran sanomatta että nuo liikennehankkeet ovat tämän kansakunnan kannalta aivan ensiarvoisen tärkeitä ja ja tällä vaalikaudellahan me olemme perusväylänpitoon laittaneet jo lähes miljardin lisää aikaisempiin verrattuna että on syytä muistaa että tässä aika paljon on jo tehty mutta tietenkään ei mihinkään voi olla tyytyväinen ennen kuin kaikki tiet ovat kunnossa sitten on se ihannetilanne mutta se vaatisi vielä noin kahden miljardin lisäpanoksen nykyhetkeen verrattuna jotta nämä hoitorästit saataisiin pois elikkä jos syyttävä sormi jonnekin osoittaa niin se on eduskunnan niukkuutta ollut kun on rakennettu näitä valtavia hankkeita ja perustienpito ja perusväylänpito on jäänyt muuten heikolle tolalle tänä päivänä kylmä tosiasia on katsokaapa vaikka mistä tämä nykyinen talouskasvu sai alkunsa metsäteollisuus lähti investoimaan äänekoski on hyvä esimerkki mutta älkää nyt hyvät veljet ja sisaret unohtako sitä että meillähän on kymmeniä hankkeita vireillä maakunnissa eri puolilla suomea kasvua on joka puolella suomea se ajatteluhan että vain pääkaupunkiseudulla on kasvua ei pidä paikkaansa se ei ollenkaan pidä paikkaansa kymmeniä isoja investointeja on vireillä eri puolilla suomea missä ne seisovat aluehallintovirastossa on lupia siellä seisovat virkamiesten pöydillä paperit eikä saada lupaa sekö se on edustaja uotila teidän mielestänne se oikea tie me keskitämme maakuntiin se on meidän politiikkaamme edustaja uotila ja teidän edustamanne ala

tuntuu että turussa on tilauskirjat ensi vuosikymmenelle saakka täynnä uudessakaupungissa tehdään kiihtyvällä vauhdilla autoja monta muuta monta muuta on tapahtunut jos me emme itse tee niin se on ihan varma että ulkoisista voimista ei meille apua löydy se hyvä tuote olkoon se sitten mercedes merkkinen henkilöauto taikka loistoristeilijä taikka hyvä sellutuote taikka puutalo tai joku muu ei varmasti tule tuonne markkinoille sillä että meillä maailmanmarkkinat vetävät kyllä se halkopinokin on itse sinne liiteriin laitettava jos meinaa ensi talvena uunia lämmittää sehän ei pidä paikkaansa jos kuvitellaan niin kuin edustaja uotilan puheesta voi päätellä

tämä nykyinen talouskasvu on nähtiinhän se viime vaalikaudella kun te olitte hallituksessa ei satanut mannaa vaan räntää tuli korville juhannusaattonakin onko teillä ollenkaan muistia tuo poliittinen muistihan on tunnetusti lyhyt mutta ei se noin lyhyt voi olla että tilastot unohtaa ja totuuden siinä samalla jos halutaan politiikalle uskottavuutta ja meille poliitikoille sitä että kansa kunnioittaa meitä niin kyllä se perustosiasia on niin kuin paasikivi sanoi aikoinaan että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen jos me ummistamme silmämme sillä että emme itse tee kotiläksyjä hyvin niin turha siitä on ruotsalaisia tai saksalaisia syyttää jos ne tekevät parempia kauppoja kuin me

vappuna teidän edustamanne liikkeen edustaja uotila vasemmistoliiton ja demarien edustaja antti rinteen puheenvuorot neljä viisi miljardia rahaa syydettiin yhtenä päivänä maailmalle

menopuolta kasvatettiin valtion budjetissa aivan hullun lailla jos semmoisen viestin te annatte markkinoille tänä päivänä niin me maksamme jo tänä päivänä yksi pilkku kaksisataakolmekymmentäkaksi miljardia euroa toista miljardia euroa valtionvelan korkoja te naureskelette siellä kauniisti sille tiedolle mutta tämä on karmea tosiasia kysyn vain teiltä kuinka monta miljardia te haluatte vielä lisää maksaa valtionvelan korkoja se on pois niiltä teidän paljon puhumiltanne ihmisiltä vähäisiltä pieniltä ihmisiltä jotka saavat valtion kassasta vähän pieniä avustuksia eri tehtäviin minua tuollainen politiikka ei naurata pätkääkään että pannaan hurlumhei malliin talous matalaksi ja sitten itketään että kuinkas tässä kävikään teillähän oli viime vaalikaudella vaalikaudella juuri se lopputilanne että kaikki meni suurin piirtein päin honkia ja niitä haavoja on nyt nuoltu tässä kolme vuotta ja on menty aika pitkälle kaksisataatuhatta ihmistä on saanut teidän tilanteesta tähän päivän tilanteeseen työpaikan kaksisataatuhatta ihmistä te teitte satatuhatta työtöntä lisää meillä on tullut lähes satatuhatta työpaikkaa lisää minua ei se naurata minä olen kauhuissani siitä tilanteen heikkoudesta mistä lähdettiin liikkeelle kun oltiin konkurssin partaalla

niin edes tunnustetaan tunnustetaan ne tosiasiat sillä että ummistetaan silmät ja jotain poliittista aatetta ajetaan ei kyllä kovin pitkälle pötkitä jos maailmankauppa ei vedä suomalaisia tuotteita tai suomalaisia palveluita kun turussa tehdään laiva maailmalle taikka kun uudestakaupungista valmistuu auto taikka kun suomalaisen metsäteollisuuden tuotteita kehitetään edelleen ajatelkaapa että me saamme jonain päivänä sellaisia tuotteita että muovipusseja ei enää maailmanmarkkinoilla tai kaupassa myydä asiakkaille kun ostoksia ostetaan vaan se suomalainen metsäteollisuus on on kehittänyt valtavalla innovaatiorahoituksellaan itse uutta tuotetta joka on biohajoava pussi joka ei ole muovia eivätpähän silloin valaat kuole enää muovipussiin tukehtumalla vaan me saamme suomalaista puutuotetta markkinoitua maailmalle se toisi meille töitä sille minä en mahda mitään jos se teitä närästää että se työpaikka on maaseudulla mutta se on selvä asia että täällä helsingissä sitäkään ei pystytä tekemään en sano taidosta mitään mutta sanon vain että metsät ja ja osaaminen ovat muualla suomessa suomalainen puu on hyvä raaka aine lämmityksessä ensisijaisesti tietysti niissä taloissa joissa on pienpuulämmitys mutta kymmeneentuhanteen muuhun asiaan se suomalainen puu kelpaa ja jos me panemme silmämme kiinni niin kuin te eilen puolueena kun puhuitte siitä että lisää suojelualueita ja siitä että kielletään metsien hakkuu kielletään avohakkuut ja ruvetaan elämään luonnonsuojelulle niin minä toivotan lopuksi puheenvuorossani tuolle tuolle tielle jos sen valitsette onnea ja menestystä ja lisää kannattaa vyöhön tehdä reikiä koska sen joutuu kuitenkin kiristämään kun nälkä uhkaa

kommentoida liikennettä mutta sitä ennen voin todeta kun edustaja hoskonen puhui yritystoiminnasta eri puolilla suomea

iisalmen seutukaupungista kuinka siellä teollisuus menestyy ja voi hyvin meillä on vientiteollisuus tällaisia seutukaupunkeja suomessa on monta uusikaupunki rauma pietarsaari vähän loimaallakin on tällaista vientitoimintaa

suomen vienti ei ole täällä helsingissä täällä on todella yksi venäläisten telakka mutta onkohan siellä yhtään tilausta tällä hetkellä

toivottavasti on mutta on tärkeätä että kun puhumme osallistumisesta talouskasvuun niin se on myöskin sitä että eri alueita otetaan käyttöön ja huomioidaan todella näissä seutukaupungeissahan on kolme etua edullisempi kustannustaso edullisempi asuminen ja hyvin motivoitunut työntekijäkunta puhemies todella liikenteellä on aina ollut iso merkitys asumisen ja yrittämisen kannalta mutta koskaan sillä ei ole ollut niin suurta merkitystä kuin

itse korostaisin vientiväyliä edustaja hoskonen puhui myöskin alemman tason tiestöstä esimerkiksi puun täytyy kulkea myöskin näitä pienempiä teitä sinne biotehtaalle saakka tässä lisätalousarviossa on huomioitu tärkeitä vientiväyliä eri puolilla suomea sikäli kun näihin on pienehköjä rahoja riittänyt varsinais suomessakin jonka tunnen parhaiten on juuri telakan risteykset

rannikon suuntainen tie ja myöskin suomen tärkein poikittaistieyhteys tampereen suuntaan ovat tilanteessa että korjaus välttämättä sekä liikenneturvallisuuden että että liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeinä vientiväylinä pitäisi saada vihdoin vihdoin liikkeelle korjausrahaahan siellä käytettiin mutta nyt tähän leveäkaistatiehen joka on erittäin vanhentunut auran ja liedon suunnalla pitäisi saada rahoitus vielä tällä vaalikaudella suunnitelmiahan sinne parhaillaan valmiiksi tehdään eli liikenteellä on suomen nousussa tärkeä merkityksensä onneksi me olemme voineet tehdä korjausvelkarahoituksella mutta me tarvitsemme laajemman uudistuksen liikenteen rahoitukseen valitettavasti sitä ei ehkä löydy parlamentaarisesti riittävästi mutta seuraavassa hallitusohjelmassa viimeistään

arvoisa puhemies en halua pitkittää tätä lisätalousarviokeskustelua mutta tuo edustaja hoskosen erinomainen innostava puheenvuoro kyllä herätti muutamia ajatuksia jotka haluan eduskunnan pöytäkirjaan kirjata liikennepolitiikasta kun puhutaan niin on kyllä havaittavissa valitettavasti varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla sellaista ajattelutapaa että suomi elää helsingistä minä olen aina miettinyt jotenkin niin että se on sellainen pääkaupunki jolla ei ole omaa energiaa ei omaa vettä ei ole ruokaa ja oikeastaan suurin osa ihmisistäkin on pakkosiirrolla aikoinaan tänne ruotsin kuninkaan päätöksellä siirretty vaihtoehtona oli hirttäminen ja sitä kautta sitten helsinki on lähtenyt kehittymään minä pidän minä pidän pääkaupungista tämä on hieno kaupunki ei siinä mitään mutta pitää muistaa historiakin ja lähtöarvot mistä on lähdetty liikkeelle suuri osa suomalaisista jotka asuvat nykyään helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on muuttanut tänne hyvä niin ja tämänkin pääkaupungin totta kai pitää toimia niin että se kestää kansainvälisen vertailun ja ja asiat hoidetaan mahdollisimman hyvin mutta siitä en pidä että täällä on tämä jatkuva vastakkainasettelu

pitää kyllä muistaa mistä loppujen lopuksi nämä tuotannon ainekset tulevat annetaan arvo toinen toisillemme ja kehitetään koko maata niin että meillä esimerkiksi liikenneinvestoinnit kulkevat juuri siihen tahtiin mitä täällä edellisissä puheenvuoroissa on sanottu että puu kulkee maito kulkee turve kulkee raaka aineet kulkevat ihmiset kulkevat ihmiset voivat mennä kesämökeilleen koteihinsa

mielestäni parhaiten pystytään kehittämään eteenpäin meitä on viisi viiva viisi pilkku viisi miljoonaa suomalaista ja puhumme hienoa kansallista omaa kieltämme jonkun verran ruotsia ja jonkun verran saamea ja ja vähän vähän muutakin mutta kaiken kaikkiaan jos me emme ole yhtenäinen kansa me emme pärjää se on vähän sama homma kuin aikoinaan aikoinaan talvi ja jatkosodan aikaan silloin suomi oli yhtä ja myös tänään me kaipaamme sitä niin että me pärjäämme myös kansainvälisessä kilpailussa tänä päivänä kiistellään siitä kuinka paljon nykyinen sipilän hallitus on saanut aikaan totta kai vaikeiden ratkaisujen kautta on taloutta pystytty viemään eteenpäin ja kyllä se näkyy myös tuloksissa bruttokansantuote kasvaa vienti vetää työllisyys on tällä hetkellä painumassa alaspäin ja mikä tärkeää myös valtionvelan määrän taittuminen on näköpiirissä niin kauan kuin valtionvelka kasvaa me syömme lasten ja lastenlasten pöydästä koska he maksavat tuon velan ja he muistelevat sitten tätä aikakautta että olipas siellä päättäjiä jotka katsoivat että heidän elintasonsa on tärkeämpi kuin sitten tulevien sukupolvien se ei voi olla oikein se ei voi olla oikein koko suomen kun asioita tarkastellaan arvoisa puhemies tähän loppuun ennen kuin edustaja uotila lähtee muille tärkeille asioilleen sanon että olen aina miettinyt vasemmistoliiton tarjousta siitä miten tätä suomea nostetaan jos työpäivä olisi lyhyempi tai tehtäisiin lyhyempiä viikkomääriä niin minun on kyllä vaikea ymmärtää miten se kasvattaisi tätä kansantuloa

kaikki hyvin tiedämme otsasi hiessä sinun tulee leipäsi ansaitseman se on vanha sanonta pitääkö näin olla vai ei se vain on niitä talouden lainalaisuuksia että työtä tekemällä pitää pärjätä ja tullaan pärjäämään ja siinä mielessä kyllä tämän hetken talouden noususta suuri kiitos kuuluu suomalaisille työntekijöille yrittäjille tekijöille kaikille niille jotka ovat tätä kansakuntaa yhdessä rakentaneet

suurin piirtein kahdenkymmenen työpaikan siirtäminen se on pieni asia kokonaisuudessaan myös kuopiolle ja pohjois savolle mutta se on periaatteessa iso asia vastoin kaikkia alueellistamisen toimenpiteitä eikä kestä loppujen lopuksi päivänvalossa tarkastelua se millainen kuopion saavutettavuus on suurin osa henkilöstöstä muuten on sitä mieltä että he haluaisivat jatkaa nykyisillä paikoillaan he pystyvät sieltä

arvoisa puhemies monta kertaa kun tätä salikeskustelua kuuntelee ei tahdo uskoa todeksi niitä raportteja joissa esimerkiksi ykn mukaan suomi on rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi kun maailmantaloudessa jatkuu suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän kilpailukyky on parantunut olemme pystyneet valtaamaan lisää markkinoita ja tämä on mahdollistanut sen talouskasvun joka tässä lisäbudjetissakin todetaan se että tämä jatkossa olisi mahdollista edellyttää että suomessa jatkossakin kyetään tekemään rakenteellisia uudistuksia ollaan ketteriä ja pystytään huolehtimaan siitä että tuottavuus paranee ja työllisyysaste nousee se kaikki mahdollistaa sen että suomi jatkossakin voi olla maailman onnellisin maa ja että suomalaiset jatkossakin voivat suomesta se edellyttää tämänkaltaisia panostuksia joita tässä lisäbudjetissa on tämä on hyvä jatko sille uskottavuuden kasvulle että tänne kannattaa investoida ja täällä kannattaa jatkossakin yrittää kiitoksia

arvoisa rouva puhemies